päiväjärjestyksen toisena asiana on ajankohtaiskeskustelu turvapaikka ja kotouttamispolitiikasta suomessa

arvoisa puhemies eurooppaan kohdistuu tällä hetkellä ennennäkemätön siirtolaispaine afrikasta ja lähi idästä näillä sanoilla alkaa perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma joka laadittiin loppuvuodesta kaksituhattaneljätoista viime vuoden kesän ja syksyn aikana jouduimme todistamaan tämän paineen purkautumista läpi euroopan aina suomeen asti en halua olla jälkiviisas mutta emme olisi tässä tilanteessa jos

olisi

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että tämä keskustelualoite on on erinomainen meidän on syytä käydä tämmöistä laajaa maahanmuutto ja kotouttamiskeskustelua tähän myös hallitusohjelma kaiken kaikkiaan meitä meitä kehottaa on erinomaista että tällainen akuutti kriisi on nyt pystytty hoitamaan hallitus kaiken kaikkiaan on on toiminut tässä vahvasti meillä on tehty jaksoittain aikataulullisesti hyvin erityyppisiä toimenpiteitä myös tällä lainsäädännön puolella on on edetty eli voi kai tällä hetkellä sanoa näin että että tällaiset erityiset vetovoimatekijät joita meillä maahanmuuttoon liittyen on ollut on poistettu ja olemme tässä hyvin samalla tasolla muitten pohjoismaitten kanssa ministeri totesi aivan oikein puheenvuorossaan että on tärkeää että kokonaisuus on hallinnassa tämä käytännössä tarkoittaa siis että meillä pitää tämä kokonaisuus olla hallinnassa niin maailmanlaajuisesti euroopassa kuin kuin myös suomessa pitkässä juoksussa meidän kuitenkin on muistettava myös se tosiasia että mikäli suomen talous aiotaan pitää kunnossa niin me tarvitsemme suomeen maahanmuuttoa me tarvitsemme suomeen maahanmuuttajia jotka ovat tukemassa suomen kasvua tulevaisuudessa ja tässä tietysti tämä kotouttaminen on on äärettömän tärkeää me tarvitsemme pitkäjänteistä kotouttamisohjelmaa pitkäjänteisyyttä siihen että tulijat oppivat suomen kielen oppivat sen millä tavalla tässä yhteiskunnassa pitää toimia ymmärtävät tämän yhteiskunnan moraalin ja niin poispäin

rouva puhemies kotoutuminen kotouttaminen on pitkäjänteistä työtä ja siinä meillä hyvä verrokkiryhmä on muut pohjoismaat kun tämä ei varmaankaan lopu tämän hallituksen aikana vaan uusia mahdollisia isojakin vaelluksia voi olla vielä tulossa niin olisi ehkä perusteltua miettiä tätä ihan parlamentaarisesti niin että kaikki puolueet olisivat tässä jotenkin mukana sosialidemokraatit ovat tehneet oman tämmöisen kotouttamisohjelman jossa on toistasataa erilaista toimenpide esitystä ja mahdollisuutta ja niitä on kyllä tehty jo aikaisemmillakin hallituskausilla mutta siellä suuri huoli on tällä hetkellä kuntien osalta ihan ensin kuntakorvaukset valtionosuudet niiden osalta koska taso on jäänyt alas ollaanko siihen tekemässä korotusta onko mahdollista että kun nyt kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta on eri määrä vuosia mitä korvataan niin sitä voisi yhtenäistää olisiko mahdollista velvoittaa että kaikki vastaanottokeskuksista nyt sitten kotikuntapaikan saavat aloittaisivat jo siellä vastaanottokeskuksessa niin sanotun esikotoutumisen jolloin tutustuminen yhteiskuntaan kieleen kulttuuriin lähiympäristöön alkaisi jo varhaisessa vaiheessa vaikka kaikki heistä eivät sitten välttämättä eivätkä todennäköisestikään ole jäämässä sinne kuntaan

rouva puhemies hallituksen kotouttamisohjelmassa on erittäin hyviä esityksiä mutta mutta valitettavaa on se että hallituksen kova politiikka erityisesti leikkauspolitiikka toimii monella tavalla näitä hyviä tavoitteita vastaan esimerkiksi kovat koulutusleikkaukset ovat kohtalokkaita erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille sen sijaan hyvin iloinen siitä että opetus ja kulttuuriministeri sanni grahn laasonen on eilen julkistanut sen että hän käynnistää toimenpideohjelman vihapuhetta ja rasismia vastaan tahdon lämpimästi kiittää tästä toimenpideohjelmasta ministeriä minusta tuntuu että tämä on ensimmäinen kerta kun suomen hallituksessa tällä kaudella joku myöntää että vihapuhe on meillä ongelma erityisesti tällaisina vaikeina aikoina kun työttömyysluvut ovat korkeita ja tehdään vaikeita leikkauksia usein käy niin että nimenomaan yhteiskunnan heikompiosaiset ja vähemmistöt joutuvat kärsimään aivan syyttä siitä että että viha kauna katkeruus kääntyvät heitä vastaan ja juuri tästä syystä olen vilpittömän iloinen haluan koko vihreän eduskuntaryhmän puolesta ilmaista lämpimän kiitoksemme siitä että olette tarttuneet vihapuheeseen ja rasismiin vakavasti kiitos
arvoisa rouva puhemies on tärkeää että me keskustelemme täällä siitä miten onnistumme nykyistä paremmin turvapaikan ja muiden maahanmuuttajien kotouttamisessa yhteiskunnassa on liikaa vääriä väitteitä huhuja suoranaisia valheita joita levitetään maahanmuuttovastaisuuden nimissä kun kuunteli edustaja eerolan avauspuheenvuoroa niin ainoa mikä tuli mieleen oli se että kun kaikki lupaukset on petetty kun jokainen luvattu asia mikä ennen vaaleja luvattiin on myyty niin ainoa mitä on jäljellä on maahanmuuttokriittisyyden kauniiseen sanaan puettu maahanmuuttovastaisuus jolla pyritään piilottamaan se miten on kaikki muu petetty arvoisa rouva puhemies onneksi hallituksessa on kuitenkin myös puolueita jotka että meidän pitää etsiä ratkaisuja ei syypäitä meidän pitää ryhtyä kun turvapaikanhakijoita tulee tänne suomeen kotouttamaan ja kouluttamaan heitä heti suurin osa osa saa turvapaikan osalle ei kuulu turvapaikkaa mutta tärkeää on aloittaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien jotta voivat kotoutua ne jotka jäävät suomalaiseen yhteiskuntaan perheenyhdistäminen on myös hyvin tärkeää nimittäin jos on pelko omasta perheestä oman perheen tulevaisuudesta kotouttamista helpottaa se että perhe on kasassa on huolehdittava siitä kun monilla maahanmuuttajilla turvapaikansaajilla on koulutus omasta maasta miten voidaan mahdollisimman nopeasti muuntokouluttaa niin että he pääsevät omaa koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin töihin erityisen tärkeää on kertoa suomen laista lakien kunnioittamisesta suomalaisesta kulttuurista ja siitä että naiset ovat suomessa tasa arvoisia

euroopan on välittömästi myös tehtävä sitovia päätöksiä pakolaisvastuun jakamisesta ja kreikan vankileirien lakkauttamisesta sekä annettava lapsille naisille ja ja miehille apua sairauksia ja nälkää vastaan hallituksen on nyt siis käärittävä hihansa ja ryhdyttävä niihin töihin jotka ovat kaikkein tärkeimpiä tänne saapuneiden pakolaisten on saatava uusia väyliä työelämään ja yhteiskuntaan heidän perheensä on saatava yhdistyä ja heidän oikeusturvansa turvapaikkaprosessissa on turvattava kiitoksia
arvoisa rouva puhemies suomalaisille viranomaisille poliisille rajavartiolaitokselle maahanmuuttovirastolle ja ja kansalaisjärjestöille on annettava kiitos siitä miten turvapaikanhakijoiden määrän kymmenkertaistuminen viime vuoden aikana saatiin hoidettua ja nuo ensitoimet suoritettua kunnialla mutta merkittävin hallituksen virhe tämän viimeisen vuoden aikana on ollut eu päätös johon myös perussuomalaiset ovat osallisena turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot maasta toiseen päätös joka ei ole käytännössä edes toiminut sen vaikutus oli se että se kiihdytti ihmissalakuljettajien toimintaa ja tuota hallitsematonta kansainvaellusta sen sijaan olisi tullut ja edelleenkin tulisi voimakkaasti panostaa hallittuun kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen jossa nuo pakolaiset otetaan suoraan pakolaisleireiltä ja sijoitetaan kuntiin

esimerkiksi tälle vuodelle budjetoidut kotouttamisen resurssit mistä toivon että ministeri lindström tässä myöhemmin kommentoisi sitä ovat täysin alimitoitetut siihen tarpeeseen joka meillä on edessä siis kotouttamista vaativien henkilöiden määrä on kolminkertaistunut ja kun tiedetään että meillä jo tällä hetkellä kotouttaminen ei toimi niin kuin sen tulisi toimia niin haasteet ovat todella suuret siitä voi tulla suomelle suuri lasku jos tuo kotouttaminen epäonnistuu esimerkiksi iso huoli on se että

valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppimistulokset etenkin toisen sukupolven

suomalaisten arvoisa puhemies
niin kuin täällä on todettu kunnat tekevät todellakin sitten loppupeleissä sen kaikkein suurimman työn tässä suuressa prosessissa ja muutenkin suomen kunnat tekevät mielestäni hyvää työtä no menneestä on tietysti todettava esimerkiksi se että näistä hätämajoitusyksiköistä ei aikanaan ennätetty neuvotella kuntien kanssa etukäteen kovinkaan perusteellisesti mutta kunnat kuitenkin äkkinäisestä tilanteesta huolimatta työskentelivät työskentelivät jämerästi mutta nyt kun mietitään tätä hallituksen kuusikohtaista kotouttamisohjelmaa niin siitäkin voidaan todeta että taas kerran kyllä kunnat tekevät jatkossakin paljon töitä ja tätä työtä varmasti riittää niin kuin tiedetään että kotoutumisprosessi on monen kohdalla vasta alussa ja on vaikeasti arvioitavissa mikä on tulevaisuudessa turvapaikanhakijoiden tilanne on aivan päivänselvää ja en ihmettele ollenkaan että kunnat toivovat nimenomaan näihin laskennallisiin korvauksiin korotuksia eli sitä haluan kysyä kuntaministeri vehviläiseltä että miten kuntien resurssit turvataan sitten toinen huomionarvoinen seikka kuten sisäministeri hyvin tietää kun viime syksynä tämä tilanne oli hyvin laajamittaista suomen viranomaisjärjestelmä kyllä koeponnistettiin heti ja perusteellisesti erityisesti ptr yhteistyö siinä oli myös mpr yhteistyö ja kansalaisjärjestöt olivat aktiivisesti omalla panoksellaan mukana kiitos siitä heille ja siitä konkreettisesti oli nähtävissä tämä tornion järjestelykeskuksen hyvä ja tehokas toiminta käytännössä haluaisin kysyä sisäministeriltä onko tästä nyt opittu jotakin uutta millä tehostaa näitä välillä vaatimattomiakin resursseja vaikka toisaalta voidaan todeta että resurssit ovat olleet myös hyvät mutta jos mietitään kuitenkin sisäisen turvallisuuden alan toimijoita ja heidän

arvoisa puhemies inhimillinen sivistysvaltio huolehtii siitä että suojelun tarpeessa olevia ihmisiä autetaan kaikissa tilanteissa minusta oli hyvin sisäministeri orpolta äsken että inhimillinen oikeudenmukainen jämpti kohtelu on kaiken perusta turvapaikanhakija ja kotouttamispolitiikassa tässä uudessa poikkeuksellisessa tilanteessa on tärkeätä että tilanne pysyy hallinnassa aivan kuten kuvasitte äsken tuossa ministeri orpo sdp on tukenut ja tukee sellaista politiikkaa jossa tämä ihmisten turvallisuuden tunne ja hallinta pidetään yllä oikeilla toimenpiteillä ja jämptisti me tarvitsemme riittävästi viranomaisresursseja jotta ihmisten turvallisuudentunne pysyy maahanmuuttoviranomaisilla täytyy olla riittävästi voimavaroja poliisilla ja rajaviranomaisilla hallinto ja oikeussuojaprosessien pitää toimia kunnolla siellä pitää olla riittävästi resursseja jotta tässä tilanteessa jossa aitoa suojelua tarvitsevien ihmisten ja sitten muilla perusteilla sinänsä ihan hyväksyttävää paremman elämän toivossa liikkuvien ihmisten välillä täytyy löytää se ero jotta voidaan auttaa jotka aidosti suojelua tarvitsevat me tarvitsemme myös riittävästi pohjoismaista yhteistyötä ja toivon että tällä hetkellä pohjoismaisia ulkoministereitä isännöivä ministeri soini ottaa myöskin tämän esille että me tarvitsemme pohjoismaisia ratkaisuja turvapaikkapolitiikassa ja kotouttamispolitiikassa se on on erittäin tärkeätä kotouttamisen osalta totean että tässä minusta hallitus on eniten ehkä epäonnistunut tähän mennessä tuolta löytyy oikeastaan aika hyvin yleisiä piirteitä kun äkkiä selasin läpi tätä teidän kotouttamispaperianne ja toivon että käytte läpi sen sdpn vaihtoehdon sataviisikymmentäkuusi tai satakuusikymmentä toimenpidekokonaisuutta sieltä löytyy varmasti hallitukselle eväitä arvoisa puhemies totean että on todella tärkeätä että tämmöisissä asioissa turvapaikanhakijan kotouttamistilanteissa löydetään kansallista yhteisymmärrystä tämä tulee olemaan ilmiö joka vaikuttaa yli vaalikausien ja tässä suhteessa tuen tuota edustaja paateron aloitetta siitä että parlamentaarinen valmistelu tähän tilanteeseen

arvoisa rouva puhemies tämä käyty keskustelu on jo tähän mennessä osoittanut sen että poliittiset puolueet ovat varsin yksimielisiä siitä linjasta mitä turvapaikka ja kotouttamispolitiikassa on kuluneen vuoden aikana harjoitettu on tietysti pieniä näkemyseroja mutta päälinja päälinja on ollut hallituksen toimia tukeva kuten kaikki tiedämme viime vuonna lähes kymmenkertaistui turvapaikanhakijoiden määrä ja hallitus on esimerkillisesti tehnyt kansainvälistä yhteistyötä myös tämän asian osalta mutta niiden osalta jotka suomeen ovat tulleet on tietysti päivänselvää että meidän on edellytettävä sitä että ne ihmiset jotka tänne tulevat elävät täällä suomen lakien mukaisesti ja nämä tasa arvokysymykset ovat yksi keskeisimpiä asioita tässä sisäisen turvallisuuden osalta on eri puolilla maata ollut vuoden mittaan erilaisia lieveilmiöitä mikä on tietysti kansalaisten pelkoja lisännyt poliisi suojelupoliisi ja rajavartiosto ovat kaikki venyneet äärimmilleen torjuessaan näitä lieveilmiöitä ja täytyy antaa kiitos heille siitä työstä mitä he ovat ovat tehneet ne voimavarat mitä heillä on ollut käytettävissä eivät ole lisääntyneet siinä määrin kuin heidän työtehtävänsä ja tähän meidän on jatkossa kiinnitettävä myöskin suurta huomiota tämä kotouttaminen tulee olemaan pitkä prosessi ja siinä tarvitaan niin kuntien kuin eri järjestöjenkin hyvää yhteistyötä ja kotouttamispolitiikkaa tulee saada tehokkaammaksi ja uskon että se tulee tehokkaammaksi kun kokemukset myöskin eri kunnissa kaupungeissa ja järjestöissä tulevat lisääntymään sen pitää olla keskeisenä tavoitteena että nämä kotoutettavat ihmiset saavat työtä mahdollisimman

arvoisa puhemies todellinen hätä on niillä ihmisillä jotka pakenevat sotaa vainoa kidutusta kärsimystä niillä naisilla ja ja lapsilla jotka ovat tuolla mutaisilla pelloilla rajattuna aidattuna euroopan rajojen ulkopuolelle tai kreikassa olosuhteissa joista eivät pääse eteenpäin eurooppa ei voi nyt rakentaa raja aitoja niin että hädänalaisia ihmisiä ei autettaisi meillä ei ole hätää heillä on hätä historia aina arvioi näitä asioita maltilla kauempaa itse olen historioitsija kun mietin sitä miten kriisitilanteita arvioidaan pari vuosikymmentä myöhemmin niin yleensä kunnioitetaan niitä jotka ovat maltilla puolustaneet yhteiskunnan arvoja ja oikeusvaltiota eli nyt ei ole hetki lähteä leikkaamaan ihmisarvosta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta myöskään silloin kun on kysymys turvapaikanhakijoiden oikeuksista ja aidosti hädänalaisten ihmisten oikeuksista valitettavasti tämä hallitus on monien muiden euroopan maiden hallitusten kanssa ollut vähän sellaisessa kilpailussa että kuka rajoittaa oikeuksia eniten ja yrittää siirtää vastuuta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta toisille tämä kilpailu pitäisi lopettaa ja luoda eurooppalaiset yhteiset pelisäännöt jotka kunnioittavat kansainvälisiä pakolaissopimuksia ja näiden aidosti hädänalaisten ihmisten oikeuksia

ei tehdä sellaista lainsäädäntöä jossa rajoitetaan niiden ihmisten oikeuksia jotka ovat suomeen jäämässä koska kotoutumisessa perheenyhdistäminen on tärkeää ja myös lasten oikeuksien turvaaminen on tärkeää koko eu tasolla tarvitaan yhteisiä ihmisoikeuksia kunnioittavia ratkaisuja suomen pitää olla historian oikealla puolella
arvoisa puhemies viime vuoden kriisi oli todella opettavainen koko euroopalle opin ainakin seuraavia asioita järjestäytynyt rikollisuus hyötyy hallitsemattomasta maahanmuutosta ja tekee siitä miljardibisnestä jos asiaan ei puututa toiseksi nykyistä turvapaikkajärjestelmää käytetään laajamittaisesti väärin tuhannet turvapaikanhakijat pelkästään suomessa ovat jo lähteneet vapaaehtoisesti koska olot tai etuudet eivät miellyttäneetkään tai vastanneet niitä odotuksia joita erilaiset matkanmyyjät ovat heille taas uskotelleet kolmanneksi vastaanottavan yhteiskunnan kantokyky on huomioitava tai lopputulos on katastrofi joudutaan kestämättömään tilanteeseen jonka esimerkiksi erittäin vastuulliset humanitaarisen humanitaarisen maahanmuuton vastaanottajamaat kuten saksa ja ruotsi ovat jo todenneet neljänneksi olemme samoin oppineet että tarvitaan eun yhteiset pelisäännöt mutta jos ne pelisäännöt ovat toimimattomat niin silloin niitä ei noudateta arvoisa puhemies ratkaisuja etsitään tällä hetkellä kuumeisesti ja tämä viime vuonna koettu tilanne ei saa toistua on mahdoton ajatus että enää sadattuhannet ihmiset samanaikaisesti kulkisivat hallitsemattomasti läpi eun ja vielä monien turvallisten maiden läpi ja etsivät ikään kuin itseohjautuvasti itselleen mieluisinta asuinpaikkaa meidän on löydettävä ne keinot millä tämä tilanne saadaan koko euroopan mittakaavassa hallintaan suomi on tehnyt oman osansa vastuullisesti noudattaen eun sääntöjä samaan aikaan siinä määrin kuin kansallinen liikkumavara antaa myöten tehnyt kaiken mahdollisen sen eteen että tilanne saadaan haltuun ja että vetovoimatekijät suomen kohdalta poistuvat jos katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen niin meidän on löydettävä se ratkaisu jossa näitä vanhentuneita kansainvälisiä ja eu säädöksiä uusitaan siten että tällaiset vaellukset pysähtyvät jo ennen eurooppaa ja että turvapaikkajärjestelmä muuttuu kohti kiintiöpakolaisjärjestelmää siinä suhteessa että apua saavat valitaan jo eun ulkopuolelta ja he ovat todella niitä jotka apua

arvoisa puhemies kotoutumiskysymykset ovat erittäin ajankohtaisia nyt kun suomeen on viime vuonna tullut enemmän turvapaikanhakijoita kuin aiemmin ja muutoinkin maahanmuutto on viime vuosikymmeninä lisääntynyt kotoutumisen onnistuminen on aivan olennainen kysymys näiden maahan muuttaneiden ihmisten mutta myös koko yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta ikääntyvässä suomessa maahanmuutto on myös mahdollisuus se täytyy muistaa ei ole kuitenkaan kysymys vain siitä että maahanmuuttajat kotoutuvat suomeen vaan siitä että me niin sanotusti kantasuomalaiset kotoudumme kotoudumme ja sopeudumme muuttuneeseen tilanteeseen ja lisääntyneeseen maahanmuuttoon en tarkoita sitä että kantasuomalaisten pitäisi muuttaa omia tapojaan tai lakejaan vaan sitä että pitäisi oppia hyväksymään erilaisuutta ja erinäköisiä ihmisiä ja murtaen puhuttua suomea jos maahanmuuttajia karsastetaan tai jos heidät ulossuljetaan sosiaalisesta elämästä ja työelämästä ja jos heitä syrjitään niin miten he voivat ikinä kotoutua ja sopeutua osaksi yhteiskuntaa meidän olisi laajennettava käsitystä suomalaisuudesta niin että myös muu kuin vaaleatukkainen virtanen voi olla suomalainen ja täysipainoinen yhteiskunnan jäsen

jotta köyhät ihmiset ja maahanmuuttajat eivät eriydy omille erillisille alueilleen on tärkeää että erilaiset ihmiset kohtaavat toisiaan arjessa ja asuinalueella ja on vältettävä kehitystä jossa yhteiskunta segregoituu rikkaiden ja köyhien alueisiin tämä on erittäin tärkeää koko yhteiskunnan koheesion ja kotoutumisen kannalta

puhemies tänään julkistettu hallituksen kotouttamista koskeva erittäin kokonaisvaltainen ja vaikuttaa myös hyvin toteuttamiskelpoiselta kun nopealla lukemalla löysin siitä yli viisikymmentä erilaista toimenpidettä täällä on jo viitattu kokemuksiin muista pohjoismaista ja ja vaadittu tiiviimpää yhteistyötä on varmasti on varmasti aivan perusteltua tehdä tiivistä pohjoismaista yhteistyötä otan esimerkkinä norjan jo kymmenen kymmenen vuoden kokemus integrointivirastosta tietysti norjan korvaukset kunnille ovat huomattavasti runsaskätisemmät kuin mihin me suomessa pystymme mutta tulokset siitä ovat olleet oecd tasolla melko hyviäkin esimerkiksi kaksivuotiseen ohjelmaan osallistuneista turvapaikanhakijoista kuusikymmentä prosenttia on kahden vuoden jälkeen pysyvässä työsuhteessa tai opiskelupaikassa on aivan selvää että kuntien välillä on eroja mutta norjan mallin mukaisesti löytyy neljä yhteistä tekijää toiminnassa huomioidaan pakolaisten yksilölliset tarpeet integrointityön seuranta on ollut tiivistä toiminta on ollut työllistämiskeskeistä ja toiminta on ohjannut koulutus tai työmahdollisuuksiin joissa maahanmuuttaja joutuu käyttämään norjan kieltä tässä toimenpideohjelmassa kielten oppiminen on melko keskeisessä roolissa ja kysyisinkin grahn laasoselta miten me pystymme eri koulutusasteilla vahvistamaan käytännön kielitaidon oppimista eikä vain sitä että meidän turvapaikanhakijamme oppivat kieliopin yksittäiset kommervenkit

värderade talman edustaja eerola syytti edellistä hallitusta pakolaiskriisistä syyrian kriisistä irakin levottomuuksista somalian tilanteesta siinä taisi olla aika aikaansaava hallitus kuitenkin hän kehui myös sitä että hallitus on perussuomalaisten linjoilla nuivasta manifestista on tullut hallituksen linja näin se maailma muuttuu eivät olisi keskustan äänestäjät ajatelleet että alkiolaisuus kääntyy näin mutkalle tai kokoomuksenkaan äänestäjät vielä kuusi kuukautta sitten ajatelleet että kokoomuksen arvot taipuvat moiseen mutta vain taipuvat aloituspuheenvuorossa ylpeiltiin sillä että humanitaarisen suojelun mahdollisuus poistuu suomi ylpeilee sillä että humanitaarisen suojelun oikeus poistuu onko se todella ylpeyden aihe onko näin kaikki toimenpiteet ovat suuntautuneet niin sanottujen vetovoimatekijöiden vähentämiseen kotouttamista on vaikeutettu tekemällä turvapaikkapäätökset määräaikaisiksi perheenyhdistämisestä tehdään liki mahdotonta ei tämä ole rakentavaa politiikkaa millään mittarilla kaikki huomio tulisi kiinnittää kotouttamiseen koska tilanne ei perustavalla tasolla ole muuttunut suomi tarvitsee maahanmuuttoa mutta näyttää siltä että kotouttaminen ei kauheasti kiinnosta hallitusta aikaisemmin kysyin hallitukselta kantaa työskentelyn ja työllistämisen esteiden poistamiseen niin vastaus oli sanoisinko nuiva jos täällä työllistyy niin se on vetovoimatekijä se houkuttelee tänne lisää maahanmuuttajia

tämä on kestämätön linja työllistymistä tulisi helpottaa ja se on meille kaikille eduksi ja siihen toivoisin

kristillisdemokraatit ovat johdonmukaisesti koko tämän maahanmuuttokriisin ajan korostaneet sitä että meidän tulisi ennen kaikkea kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta auttaa varmuudella haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä suoraan pakolaisleireiltä suomalaisiin kuntiin ja sitä kautta päästä aloittamaan kotouttamistoimenpiteet mahdollisimman nopeasti

toimimattomaksi tänään on julkaistu kuuden kohdan kotoutusohjelma jossa erityisesti huomio kiinnittyy kahteen kohtaan aikuisten perusopetuksen uudistaminen ja myöskin maahanmuuttajaperheiden kokonaisvaltainen kotouttaminen nämä molemmat ovat äärimmäisen tärkeitä ja toivon että erityisesti maahanmuuttajanaisten asema tätä kautta myöskin paranee meillä suomalaisessa järjestelmässä on se ongelma että pienten lasten kanssa kotona olevan maahanmuuttajanaisen kielitaito ei pääse kehittymään hän on aika usein siinä vaarassa että hänellä ei ole mahdollisuuksia päästä puuttuvan koulutuksen takia edes myöhemmin työelämään ja kuitenkin hänen roolinsa muun muassa vaikkapa lasten apuna koulunkäynnissä olisi äärimmäisen keskeinen olisinkin halunnut kysyä

rouva puhemies kiitos rakentavista puheenvuoroista joita suurin osa oli ja sitten oli pari pari vähemmän rakentavaa vaan oli niin että viime syksynä suomi oli sellaisen tilanteen edessä että meidän yhteiskuntamme kestävyys oli koetuksella ja kun eurooppalaiset maat ja naapurimaamme jopa ruotsi toimivat tiukentamalla omia turvapaikkajärjestelmiään meidän oli toimittava samalla tavalla me jouduimme punnitsemaan humanismin ja pragmatismin välillä ja koska meidän ja sen kestävyys oli koetuksella me jouduimme valitsemaan sen tiukentamisen linjan nyt meillä tilanne on hallinnassa mutta kuitenkin suomeen on tullut ja tuli reilusti yli kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa heidän auttamisensa heidän asiansa käsittely on nyt oleellista ja siksi meillä täytyy olla tämä kokonaistilanne hallinnassa siksi puolustaa edelleen paikkaansa se että me teemme niitä ikäviäkin päätöksiä ja tiukennamme meidän järjestelmäämme mitä taas tulee kiintiöpakolaisten ottamiseen kyllä olen ehdottomasti samaa mieltä siihen politiikkaan meidän pitää tähdätä mutta niin kauan kuin maahan tullaan hallitsemattomasti ja eurooppaan tullaan hallitsemattomasti me emme pääse siihen tilanteeseen siksi meidän täytyy saada järjestelmä hallintaan siinä sitten taas se keskeinen elementti on euroopan euroopan unionin lainsäädäntö määrittelee hyvin pitkälle sen mikä on se ympäristö jossa suomi toimii millainen paine meidän rajoillamme on ja miten turvapaikkajärjestelmä ja sen päätöksentekoprosessit toimivat miten eurooppalainen rajavalvonta toimii miten palautuspolitiikka toimii kuinka tehokkaasti otetaan kiinni kolmansissa maissa oleviin kriiseihin ja pakolaisuuden ongelmiin eurooppalainen lainsäädäntö ja turvapaikkajärjestelmä ei toimi tällä hetkellä siksi sitä uudistetaan sen uudistaminen on suomen etu ja meidän on oltava siinä aktiivisesti mukana sen uudistuksen tarkoitus on saada järjestelmä toimimaan jotta voimme keskittyä niihin ihmisiin jotka jotka ovat sen suurimman avun tarpeessa ja jotta voimme kehittää laillisia

arvoisa rouva puhemies jos nyt lähtisi tästä vähemmän mairittelevasta puheenvuorosta jonka edustaja adlercreutz sanoi että kotouttaminen ei kiinnosta hallitusta niin kyllä ihmettelen tämmöisiä puheita juuri tänään on tiedotettu on tehty niska limassa töitä on panostettu siihen että temin puolella siihen aikaisempaan verrattuna jolloin kotouttaminen oli luokkaa muutama tuhat nämä määrät ovat nyt kymmenkertaistuneet kaksitoista kertaistuneet ja me olemme myös sinne panostaneet lisää henkilökuntaa ja lisää tekemistä ja osaamista että ihmettelen tämmöisiä nämä toimenpideohjelmat mitä edustaja rinne esitteli sdpn ohjelma erittäin hyvä että näitä ideoita tulee tässäkin asiassa hallituksella on näitä näitä ohjelmia ja ja toimenpiteitä eihän toimenpiteitten määrä sinällään mitään ratkaise vaan se että niissä on järkeä ja ne pannaan käytäntöön mutta tämmöiset että kotouttaminen ei muka kiinnosta se on höpönpöpön puhetta työllistyminen te sanoitte että työllistyminen olisi jotenkin kokisin otin tämän vähän itseeni että vetovoimatekijä minä teen kaikkeni että joka ikinen näistä työllistyisi koska sitä kautta he rupeavat maksamaan veroja tähän yhteiskuntaan ja ovat osa tätä yhteiskuntaa eikä niin päin että me rupeamme maksamaan heitä tämä hallituksen politiikka on sitä että me emme opeta ihmisiä sosiaaliturvalle vaan työn tekemiseen kyllä tällä lailla toimitaan no sitten edustaja arhinmäki onneksi hallituksessa on puolueita jotka jotka etsivät ratkaisuja eivätkä vain ongelmia perussuomalaiset on yksi puolue tässä hallituksessa joka etsii myös ratkaisuja me teemme yhdessä näitä asioita tänäänkin oli joka ikinen hallituksen puolue edustettuna kun me kotouttamisohjelmaa tuossa esittelimme perussuomalaiset on osa tätä tämä turvapaikkapoliittinen ohjelma on hallituksen yhdessä laatima yhdessä oikeastaan kauniiksi lopuksi vihapuheeseen edustaja alanko kahiluoto myös minä olen ollut seminaarissa puhumassa vihapuhetta vastaan
nyt siirrytään debattiin

puhemies on erittäin tärkeää että tämä pragmaattinen mutta inhimillinen linja on se tie jolla suomi tätä asiaa hoitaa ja meidän on tehtävä se yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa ja ihan riippumatta siitä minkä värinen hallitus missäkin pohjoismaassa tällä hetkellä on nämä linjaukset ovat olleet hyvin samankaltaisia tämä ikään kuin viestinä rkpn ja vihreiden suuntaan sosialidemokraatteja ja varsinkin puolueen valtavirtaa haluan kiittää siitä että te olette tämän yhteisen yhteisen tilan tässä asiassa miten tämä pitää hoitaa mutta tämä meidän linjamme on myös inhimillinen koska jokainen jokainen henkilö käsitellään erikseen ja hänen kohdallaan arvioidaan onko oikeus jäädä suomeen onko tarvetta suojaan ja sitten integroitumista edistetään jos on tarvetta ja aivan kuten ministeri orpo täällä aiemmin sanoi on tärkeää myös se että palautusjärjestelmä toimii niitten osalta joilla ei ole oikeutta jäädä suomeen se on juuri se idea että jokainen

aivan aluksi on kyllä kiitettävä hallitusta näistä määrätietoisista toimista joilla tämä erittäin vaikea tilanne on nyt otettu hallintaan itse niin että kotouttamispolitiikan osalta meidän tulee nostaa johtotähdeksemme se mitä suomi loppujen lopuksi on ja sitoa siihen sanonta maassa maan tavalla tämä suomen valtio on täysivaltainen demokratiaan tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen nojaava tasavalta jossa on huomioitava aina se että me kaikki ihmiset olemme samanarvoisia ja kaikki sellaiset vaikutteet jotka tätä horjuttavat on määrätietoisesti torjuttava tulevat ne sitten äärivasemmiston äärioikeiston tai radikaalin islamin saarnaajien taholta kaikki tällaiset vaikutteet jotka tätä horjuttavat on torjuttava edustajille adlercreutz ja niinistö haluaisin todeta että kyllä minä kannatan ja uskon että kaikki tässä salissa kannattavat hädänalaisten auttamista mutta te ette nyt tunnu tunnustavan sitä tosiseikkaa että kaikki maahan saapuneet turvapaikanhakijat eivät todella ole hädänalaisia

arvoisa rouva puhemies näin kansainvälisenä lehdistönvapaus ja sananvapauspäivänä haluisin muistuttaa mikä tilanne oli reilu vuosi sitten tuossa edustaja eerolakin kertoi tästä perussuomalaisten maahanmuutto ohjelmasta oikeustieteilijät sitä arvostelivat rasistiseksi rasistiseksi ja hyvin kummalliseksi joka tapauksessa peruslähtökohdiltaan rasistiseksi siellä oli näitä hajasijoitusasioita perheenyhdistämistä ghettoutumista paperittomien terveydenhuoltoa ja kustannusten selvittämistä maahanmuutosta näitä toimenpiteitä on nyt hallitus vienyt eteenpäin ja nyt nämä puheet ovat muuttuneet kiitän siitä että ihmiset ovat alkaneet puhua tästä asiasta tästä saa nykyisin puhua pidän erittäin tärkeänä sitä että asioista puhutaan asiallisesti eikä mitään vihapuheita puhuta kiitän kaikkia siitä en olisi uskonut tätä päivää että eduskunnassa puhutaan tästä ihan keskustelualoitteena näin avoimesti kiitos siitä

puhemies viime syksynä käytiin toinen keskustelualoite ja se oli vihapuheesta ja rasismista silloin tämä eduskunta oli hyvin yksimielinen ja hyvin empaattinen jotain on kuitenkin tapahtunut ja tänään ääni kellossa on hieman toinen edustaja eerola osoitti sen kyllä vallan mainiosti omassa avauspuheenvuorossaan suomi ei voi sulkeutua tänne tulee ihmisiä tänne tulee myös tulevaisuudessa ihmisiä on täysin totta että kotoutuminen on nyt ensisijaista itse annan arvostusta tälle teidän toimenpideohjelmallenne jonka olette tänään julkaisseet mutta valitettavasti siitäkin jälleen kerran rahat puuttuvat kuten valitettavasti monesta muustakin hallituksen

toisaalta ette voi puhua kotoutumisesta jos samaan aikaan heikennätte radikaalisti esimerkiksi perheenyhdistämistä suomi on hieno maa minä olen ylpeä suomesta ja siitä että minä olen saanut asua täällä näin ehkä pitää tulla kaukaa jotta ymmärtää miten vahvat tämän maan hartiat ovat me pystymme paljon parempaan kuin mitä te tällä hetkellä päässä
arvoisa rouva puhemies edustaja adlercreutzille razmyarille ja muutamalle muullekin sellaiselle jotka kritisoivat näitten perheenyhdistämiskiristysten heikentävän kotouttamista kotouttaminenhan on on ollut huonoa aiemmin kun perheenyhdistäminen on ollut helppoa eli kotouttaminen on ollut huonoa aiemmin kun tämä perheenyhdistäminen on ollut helpompaa kun esimerkiksi tanska kiristi omia käytäntöjään niin pienentyivät maahanmuuttajien ja kantatanskalaisten väliset tuloerot ja maahanmuuttajien työllistyminen parani eli tämä kotoutuminen paranee kun näitä kriteerejä kiristetään isoin osa tänne tulleista turvapaikanhakijoista ei saa turvapaikkaa ei ole ainakaan aikaisemmin saanut toisin kuin edustaja arhinmäki väitti mutta isoin osa heistä kyllä on ollut perheettömiä nuoria miehiä eli mitä he siis yhdistävät jos saavat tämän oleskeluluvan eivät varmaan alkuun mitään mutta sitten he ovat kyllä vahvoilla näillä lähtömaittensa avioliittomarkkinoilla eli vaimokauppaa eräänlaista ihmiskauppaa sekin

arvoisa puhemies en tiedä mihin tutkimustulokseen edellinen puheenvuoro perustui moneltakin osin siihen voi laittaa tosi isoja kysymysmerkkejä mutta sen sijaan haluan tukea sitä mitä edustaja virolainen aikaisemmin tuossa sanoi siitä mitä oppia oli norjasta saatu eli sitä että työn kautta sosiaalistutaan opitaan kieli ja ammatti siinä samalla se on varmasti sellainen malli joka on on erittäin hyvä ja toimiva ja haluan nyt kertoa että pohjois karjalassa kontiolahden kunnassa kunnassa vastaanottokeskuksessa on tehty tätä työtä nyt olisi vain tärkeää se että hallituksella

ohjata sinne voimavaroja tukemaan tätä työtä koska siellä pitäisi aika nopeasti päästä puheista tekoihin koska tiedätte hyvin että nämä tilanteet muuttuvat hyvin äkkiä ja silloin kun kun ihminen saa sen päätöksen että voi jäädä tänne olla valmiina
arvoisa puhemies kyllä omien rakkaiden läheisten perheen saaminen samaan paikkaan asumaan on yksi tärkeimpiä tekijöitä kotoutumisessa vaikka hallitus on nyt tehnyt kotouttamisohjelman niin kyllä kaikki nämä hyvät tavoitteet lyövät poskille jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta saada omaa perhettään ja rakastaan suomeen eun ideahan on se että ei koskaan enää sotaa rauhan aate ja yhdessä halutaan luoda yhteistä kasvua nyt meillä on euroopan rajoilla piikkilanka aitaleirejä joissa on naisia ja lapsia keskellä mutaleiriä tulee kesä tulee helle on vaarana että hygienian tila on heikko ja tartuntataudit etenevät nyt jo monet auttavat kansalaisjärjestöt ovat lähteneet alueelta koska he eivät näe viisaana eun ja turkin välistä mahdollisesti jopa laitonta sopimusta kysyisin kuinka hallitus huolehtii siitä että näiden ihmisten ihmisoikeudet

puhemies on toki hienoa että hallitus haluaa panostaa kotouttamiseen mutta tällaisten ohjelmajulistusten lisäksi toivoisin että hallitus myös arvioi miten hallituksen antamat lakiesitykset vaikuttavat kotoutumiseen yksi esimerkki on subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen joka tulee vaikeuttamaan erityisesti maahanmuuttajanaisten arkielämää toinen on tämä hallituksen esitys perheenyhdistämiskriteerien tiukentamisesta entuudestaan joka tulee vaikeuttamaan hädässä olevien ihmisten naisten ja lasten turvaanpääsyä tänne minkä lisäksi se myös vaikeuttaa suomessa turvapaikan saaneiden ihmisten kotoutumista kun ei ole enää mahdollista saada läheisiä tänne turvaan edustaja eerolalle myöskin tiedoksi että suomeen myös nyt on tullut poikkeuksellisen paljon yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita joita tämä myös koskee arvoisa ministeri orpo kuka meistä pystyisi keskittymään rakentamaan uuden arjen uuden elämän täysin uudessa maassa jos joutuu elämään jatkuvalla huolella jatkuvassa epävarmuudessa siitä
puhemies ministeri orpon johdolla hallitus on tehnyt erittäin hyvää politiikkaa siinä vaikeassa ja yllättävässä tilanteessa mihin suomi viime vuonna joutui suomen maahanmuuttopolitiikka on ollut humaania inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja samalla se on ollut pragmaattista tällä pragmaattisella eli käytännönläheisellä tarkoitan sitä että meidän on ollut välttämätöntä tehdä muutoksia suunnilleen samassa tahdissa meidän järjestelmäämme kuin muiden pohjoismaiden jotta ei jouduta tilanteeseen jossa halki koko euroopan turvapaikanhakijat tulisivat nimenomaan suomeen koska täällä olosuhteet edellytykset perheen saamiselle korvaukset ja muut olisivat parempia kuin muualla

on helppo arvostella koska on totta että se ei edistä jo tänne saapuneiden ja saapuvien turvapaikanhakijoiden kotoutumista mutta asian toinen puoli on se että mikään määrä ei ole kattona jos suomi ainoana maana euroopassa jäisi tässä selvästi edullisempaan tilanteeseen kuin

arvoisa rouva puhemies aika monet ovat kiittäneet ministeri orpoa tänään tässä mutta en valitettavasti kuulu siihen joukkoon ymmärrettävästi hallitushan tekee todella epäinhimillistä politiikkaa enkä todellakaan tule kannattamaan tällaista no katsotaan näitä kotouttamisaikeita ja sitä millaisia toimia hallitus tekee perheenyhdistämisen rajaaminen eli jos tienaat saman verran kuin kantasuomalainen toimittaja lähihoitaja kahvila ja baarityöntekijä sairaanhoitaja et saa suomeen puolisoasi etkä kahta lastasi kuulitte oikein aivan käsittämätön tuloraja lisäksi kahden kerroksen sosiaaliturvan luominen toisten ihmisten kohteleminen toisen luokan kansalaisina aivan käsittämätöntä pari sanaa myös perussuomalaisia kohtaan on käsittämätöntä että esitätte että pienet ihmiset teitä kiinnostaisivat hallitusohjelma tehtiin toukokuussa olitte valmiita leikkaamaan vaikka mitä olette leikkaamassa vaikka mitä turvapaikkakriisi alkoi vasta heinäkuussa tämäkin
arvoisa rouva puhemies eurooppaa ravistellut pakolaiskriisi on jatkunut jo lähes vuoden on hyvä muistaa että tämän kriisin takana on tuhansia ja aina vaan tuhansia ihmiskohtaloita sen takia meidän pitää noudattaa vastuullista politiikkaa niin että pidämme kansainvälisistä sopimuksista kiinni mutta myös vastuullisesti siten että annamme hyvät edellytykset heille jotka täältä oleskeluluvan saa ennen kaikkea tarvitsemme toimia eu tasolla mutta myös kansainvälisesti arvoisa puhemies nyt se miten me onnistumme ennen kaikkea kotouttamis ja myös tässä turvapaikkapolitiikassa vaikuttaa todella pitkän aikaa aikaa tästä eteenpäin yli hallituskausien olennaista olisi nyt se että löytäisimme tästä näin tärkeästä asiasta mahdollisimman laajan kansallisen yhteisymmärryksen eikä tätä tilannetta käytettäisi päivän politiikan tarpeena ei politiikan millään laidoilla

edustaja paateron ja rinteen esille ottama ajatus siitä että perustettaisiin turvapaikka ja kotouttamisohjelman parlamentaarinen työryhmä kysyn edustaja orpo käykö se teille
arvoisa puhemies edustaja lindtman sanoi ettei pitäisi käyttää minkäänlaisen politiikan välineenä kyllä silti täytyy ihmetellä sitä linjaa mikä sosialidemokraateilla oli vielä urpilaisen kaudella liittyen turvapaikkapolitiikkaan maahanmuuttoon ja sitä mikä nyt sitten on rinteen kaudella aivan kuten edustaja eerola puheessaan totesi edustajat rinne ja lindtman perussuomalaisten linjoille hyvä niin mutta ihmettelen sitä suhtautumista mikä muulla demariryhmällä on hallituksen turvapaikkapolitiikkaa kohtaan tytti tuppurainen on kutsunut suomen linjaa sulkeutuvaksi pimeyden tyyssijaksi edustaja nasima razmyar on pitänyt täysin vääränä linjana perheenyhdistämistä mitä nyt hallitus esittää täysin ristiriidassa ryhmäpuheenjohtaja antti lindtmanin kanssa mikä on demareiden maahanmuuttopoliittinen linja tämä on jäänyt ihmisiltä ymmärtämättä sen voisitte meille kertoa onko tässä tällainen toveri tuuliviiri joka menee kulloistenkin tuulien mukaan kääntyy mihin suuntaan sattuu nyt tuuli viemään onko demareilla maahanmuuttopoliittista linjaa

arvoisa puhemies suomi ei saa sulkeutua ja kaikkia hädänalaisia tulee auttaa eikä pienituloisia ihmisiä saa asettaa vastakkain jos te perussuomalaiset luotte sen kuvan että pienituloiset ihmiset kärsivät samaan aikaan kun tänne tulee turvapaikanhakijoita niin se johtuu siitä talouspolitiikasta siitä leikkauspolitiikasta joita te hallituspuolueena noudatatte mutta puhemies suomen on oltava nyt aktiivinen eu pöydissä nyt ei ole aika katsoa sisäänpäin eun turvapaikkapolitiikkaa ollaan uudistamassa schengen järjestelmää täytyy suojella se vaatii fiksua ulkorajapolitiikkaa dublin järjestelmä täytyy uudistaa suomen etu koska olemme eun ulkorajamaa mutta yksi tärkeimmistä eu tason uudistuksista olisi luoda turvallisia ja laillisia maahantuloreittejä tänne eurooppaan eräs turvallinen maahantuloreitti olisi edustaja elo nimenomaan se perheenyhdistäminen on tärkeätä huolehtia siitä että ei enää synny enempäänsä uhreja välimerelle se on meidän vastuumme myös tuleville sukupolville se on sosialidemokraattien maahanmuuttopoliittinen linja

arvoisa puhemies pakolaiskriisi ei ole suorastaan meistä lähtöisin tai meidän syymme mutta yhdessä meidän täällä olisi ratkaisut siihen löydettävä mielellään yli puoluerajojen tässä kohtaa ei ole se paikka jolloin kannattaa rakentaa rakentamalla oppositio hallitus välistä linjaa en en hyväksy sitä kotouttamisen onnistuminen voi monella tavalla pitkällä aikavälillä olla meille jopa jopa kohtalonkysymys meidän yhteiskunnassamme ja sen takia on on oltava mukana niin niin inhimillisyyttä kuin myöskin realismia meidän on välttämätöntä varautua myös siihen että kesän edetessä turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa niin kuin kävi kävi viime vuonnakin nyt on aivan realistisesti pystyttävä varautumaan myös siihen että maassamme turvallisuuden tunne saattaa myöskin heikentyä aika radikaalisti minä kysyisin ministeri orpolta miten tähän ollaan varauduttu nyt kun sisäinen turvallisuus on muutenkin

on välttämätöntä auttaa ja kotouttaa hyvin niitä ihmisiä jotka ovat suomeen ja eurooppaan tulleet on välttämätöntä auttaa ihmisiä pakolaisleireillä ja siellä lähtöalueilla kärsiviä ihmisiä mutta kestävä ratkaisu tarvitsee globaalilla tasolla muutakin euroopassa me emme voi kätkeytyä valtamerten taakse niin kuin pohjois amerikka kuten australia kuten japani meidän on pystyttävä vaikuttamaan siihen että elintasoerot köyhyys ihmisoikeusloukkaukset kriisit lähialueilla erityisesti afrikassa pohjois afrikassa vähenevät se vaatii kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaista ulkosuhdepolitiikkaa jolla vaikutetaan globaalilla tasolla se

puhemies suomen linjan pitää olla sellainen että turvapaikanhakijoista tulee suomen rakentajia ja tämä onnistuu vain jos kotoutuminen onnistuu tässä mielessä kun edustaja adlercreutz esitti tuon provokatiivisen väitteensä siitä että kotoutuminen ei kiinnosta hallitusta niin kysynkin häneltä oletteko tutustunut tähän hallituksen julkaisemaan kotoutumisen toimenpideohjelmaan jossa teidän huoleenne vastataan muun muassa näin että hyvin onnistunut kotoutuminen ja työllistyminen voivat olla mahdollisuuksia vastata suomen huoltosuhteen haasteeseen ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelmiin

tuottanut toivottuja tuloksia mutta nyt kuten ministeritkin ovat täällä todenneet ohjelmassa jatkossa haetaan uudenlaisia toimintatapoja poikkihallinnollisesta

edustaja kärnä tässä kysyi emmekö ymmärrä että kaikki eivät tarvitse turvaa kyllä me osaamme tilastoja lukea kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia saa turvapaikan ja näin se on ollut ja näin tulee varmaan olemaan uskon että kaikki saavat hyvän hyvän arvion ja toivon että niin on jatkossakin

julkaistiin vähän ennen joulua niin ei siinä kyllä paljon puhuttu kotouttamisesta uskon että hallituskin on on samaa mieltä hyvä jos se nyt on otettu ohjelmaan ministeri lindström kysyi tästä vetovoimatekijäkysymyksestä ja se ei tullut minun suustani että vetovoimatekijät yhdistetään työllistämisen helppouteen vaan se tuli ministerin kynästä vastauksena kirjalliseen kysymykseen

nuo toimenpiteet edellyttävät resursseja koulutuksessa työllistämisessä ja ja kuntien toiminnassa ja tiedetään että resurssit ovat jo entisestään tiukilla ja myöskään kotouttamiseen ei ole suunnattu niin paljon resursseja kuin mitä meillä on tämä lisäys näiden henkilöiden osalta sitten ministeri grahn laasoselta haluaisin erityisesti kysyä mitä te aiotte tehdä maahanmuuttajien heikoille heikoille oppimistuloksille koska nämä tulokset ovat kyllä todella hälyttäviä meillä maahanmuuttajanuorilla on verrattuna kantaväestöön heikommat oppimistulokset kuin missään euroopan maassa ja erityisesti

arvoisa puhemies suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista kahdeksankymmentäneljä prosenttia on alle kolmekymmentäneljä vuotiaita eli tulijat ovat nuoria ihmisiä lapsia tai nuoria tai nuoria aikuisia heillä on lähtökohtaisesti siis hyvät mahdollisuudet tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa kouluttautua ja työllistyä mutta se edellyttää sitä että me onnistumme kotouttamisessa siitä syystä tänään hallitus on julkaissut ohjelman joka sisältää runsaasti toimia joilla yhteistyössä eri ministeriöiden kesken ministereiden hyvällä yhteistyöllä rakennamme suomeen uudenlaista kotouttamisjärjestelmää nopeampia yksilöllisempiä polkuja kuntiin koulutukseen ja

uskon että koulutussopimusmalli yhdistäisi työntekoa koulutusta kielen oppimista kotoutumiskoulutuksen ja muun koulutuksen raja aitoja madalletaan ja sitä kautta rakennetaan sujuvampia polkuja kulttuuri liikunta nuorisotyö uskontojen välinen vuoropuhelu on huomioitu tässä ohjelmassa varhaiskasvatuksella on iso merkitys samoin sillä että otamme koppia kotona olevista maahanmuuttajaäideistä jotka usein jäävät näiden toimien ulkopuolelle kun täällä on kiinnitetty huomiota resursseihin hallitus sopi kehysriihen yhteydessä myöskin resursseista joilla tätä kotouttamista voidaan tehdä pelkästään opetuksen ja kulttuurin puolella olemme lisänneet resursseja muun muassa perusopetuksen valmistavaan koulutukseen kielten opetukseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin kohdennettuna vastaamaan nimenomaan maahanmuuttajien koulutustarpeisiin kulttuurin liikunnan ja nuorisotyön toimenpiteitä eli kyllä me runsaasti tällä hetkellä teemme ja pistämme paljon
ministeri vehviläiselle kaksi minuuttia arvoisa
puhemies ensinnäkin totean että onnistunut kotouttaminen vaatii aina hyvää yhteistyötä valtion kuntien eri yhteisöjen kolmannen sektorin kaikkien toimijoitten välillä ja pidän arvokkaana sitä että täällä on myös käytetty puheenvuoroja oppositio hallitusrajojen ylittävästä yhteistyöstä olen iloinen siitä että sosialidemokraatit ovat oman ohjelmansa julkistaneet ja aion siihen myös tutustua minkälaisia konsteja ja keinoja siellä on täällä on tullut parissa puheenvuorossa esille myös tämä laskennallinen laskennallinen kuntakorvausjärjestelmä olemme hallituksessa varsin hyvin tietoisia että kunnat ajattelevat siitä että pitäisi nostaa niitä laskennallisia korvauksia me tulemme harkitsemaan sitä asiaa

kun se aikanaan määriteltiin ja kaksi kertaa sen jälkeen on on nostettu kymmenellä prosentilla voi olla että koko järjestelmäkään ei ole ihan toimiva sellaisenaan mitä se nyt tässä tilanteessa on niin että meidän pitää katsoa koko järjestelmän toimivuutta mutta sitten vielä haluan ottaa toisen asian eli nämä kuntapaikat te tiedätte että me tarvitsemme kaiken kaikkiaan noin kymmenentuhatta kuntapaikkaa nyt tosi nopeasti meillä on noin tarvitsemme seitsemäntuhatta viiva kahdeksantuhatta kappaletta lisää ja se on tosi paljon nyt tem ja ely keskukset itse asiassa omien alueittensa kanssa ovat tehneet sadankolmenkymmenenneljän kunnan kanssa sopimukset meillä on yhteensä kaksisataayhdeksänkymmentäseitsemän kuntaa manner suomessa se kertoo kyllä että olisi vielä paljon tehtävää tietyllä tavalla haluan myös teihin vedota kun täällä on paljon kuntapäättäjiä läsnä että kansanedustajat omilla paikkakunnillaan myös pystyisivät vaikuttamaan siihen että tehtäisiin niitä myönteisiä päätöksiä se

ensin yksi perheenyhdistämisestä kun puhutaan alaikäisten perheenyhdistämisen oikeudesta niin silloin haluan korostaa sitä että migri tekee joka kerta henkilökohtaisen arvion ja arvioi punnitsee lapsen edun sitten ajatus parlamentaarisesta työskentelystä minä pidän erittäin tärkeänä tässä salissa yli puoluerajojen keskustelemaan näistä asioista ja myöskin omalta osaltani tulen tutustumaan sdpn tekemään toimenpideohjelmaan mielestäni meidän pitää jatkaa keskustelua ja varmasti hallituksen piirissä punnitaan punnitaan erilaisia vaihtoehtoja keskustelun syventämiseen tämä on asia jossa meidän pitää löytää yhteisiä polkuja ei ei erottavia polkuja minä haluaisin vielä lyhyesti korostaa sitä kuinka tärkeää tämä eurooppalaisen turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikan uudistamisprosessi on täällä viitattiin muun muassa alussa puheenvuorossa presidentti niinistön puheeseen hänhän sanoi että ne missä muutokset tulee tehdä eivät ole ihmisoikeussopimuksissa jotka jotka ovat kaukana ja niillä on oma historiansa ja arvonsa kotimainen lainsäädäntö on pitkälle sidottu eurooppalaiseen lainsäädäntöön eli se on eurooppalainen lainsäädäntöjärjestelmä ja koko koko prosessit joihin me pystymme vaikuttamaan nyt avannut tämän uudistamisen ja meidän tulee olla siinä mukana siinä määritellään se mitkä ovat käytänteet rajalla mitkä ovat prosessit pääsemmekö me siihen että meillä on yhtenäiset kriteerit jotta ei ole kilpajuoksua ja niin edelleen yksi elementti siellä on kyllä tämä taakanjakokysymys jossa odotetaan komission esityksiä ja katsomme sitten rauhassa mikä on suomen suomen ja suomen hallituksen kanta jonkinlainen taakanjako kriisitilanteessa voisi olla suomen etu mutta palataan tähän kun nähdään komission esityksiä

paikkaansa sillä tapaa että puoluerajat määrittäisivät tämän linjan kiitoksia esimerkiksi ministeri lindströmille siitä että viime vuonna annoitte vahvan peukun vihreiden toimenpiteille maahanmuuttoon liittyvän kotouttamisen edistämiseksi kotouttamisen osalta kaikkein tärkeintä on se nopea prosessi osaamisen kartoittaminen kielen ja kulttuurin opiskelu ja oma koti ja työ mutta ennen kaikkea mikä läpileikkaa tätä kaikkea on oikeus perheeseen kysyn teiltä ministeri orpo pidättekö perheen merkitystä olennaisena onnistuneelle kotouttamispolitiikalle jos pidätte miten arvioitte hallituksen perheenyhdistämisen lainsäädäntöä

kun nyt on nostettu tämä perheenyhdistäminen ja perheen merkitys tässä keskiöön niin haluan vain tuoda tietoonne että hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma esittää myös hyvin rakentavia ratkaisuja kotouttamiseen perussuomalaisten ehdotuksesta alle viisitoista vuotiaat yksin tulleet turvapaikanhakijalapset sijoitettaisiin jatkossa suomalaisperheisiin laitoshoidon sijasta mikä on huomattavasti edullisempi ja inhimillisempi ratkaisu sillä on on tärkeää että jokaisella lapsella ja nuorella on jonkinlainen turvaverkko ja suomalaisessa perheessä hänellä on mahdollisuus oppia kieltä ja sellaisia taitoja joita integroituminen täällä edellyttää toivonkin että tällaisille toimenpiteille ja tämäntyyppiselle johon suomalainen lastensuojelu on ylipäätään menossa siirtymässä laitoshoidosta sijaisperhetoimintaan jonka on osoitettu olevan hyvin toimiva ratkaisu

saisimme koko eduskunnan tuen
arvoisa rouva puhemies jotta tämä keskustelu turvapaikkakysymyksestä ja kotouttamispolitiikasta olisi asiallista ja ratkaisuihin pyrkivää niin on edustaja eerola syytä pysyä faktoissa perheenyhdistämisessä toissijaisen suojelun saaneiden tulorajat ovat olleet voimassa jo vuodesta kaksituhattakymmenen alkaen ja toivon että tämä tietojen vähän väljähkö käyttö ei kerro siitä että perussuomalaiset yrittävät tehdä politiikkaa vaan yrittävät ratkaista ongelmia me tarvitsemme ratkaisuja emme syyllisiä hallituspuolueet yhdessä vastuullisen opposition kanssa

ovat eduskunnassa käsitelleet kevään aikana useita ulkomaalaislakiin liittyviä lakiesityksiä kuitenkin nämä lakiesitykset tulevat eduskunnan hallintovaliokuntaan tipoittain ja tämmöisen kokonaiskuvan saaminen näissä asioissa on vaikeaa näin ollen tuenkin lämpimästi edustaja paateron esitystä parlamentaarisen työryhmän perustamisesta jotta saisimme paremman kokonaiskuvan

puhemies itse myös tuen lämpimästi hallituksen vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa ja tässä yhteydessä täytyy antaa kiitos myös edustaja eerolalle että tämä keskustelu tuotiin tähän saliin hallitsematon maahanmuutto niin kuin täällä on alkukeskusteluissa myös tullut esille on mielestäni yksi suurimpia ongelmia ja toivon että tähän suomi ja ministeri orpo siellä euroopassa vielä kun neuvotteluja käydään tulee puuttumaan esitänkin ministerille kysymyksen miksi muun muassa baltian maat eivät ole mielenkiintoinen kohde maahanmuuttajille onko teillä mitään arvioita tästä asiasta kaiken kaikkiaan vetovoimatekijät ja kotouttaminen ovat tärkeä asia miten tässä maahanmuuttoasiassa edetään mutta jään odottamaan ministerin vastausta

puhemies turvapaikanhakijatilannetta on hoidettu vaikeassa tilanteessa hyvin tästä kiitosta hallitukselle meidän on autettava vainottuja ja sodan jalkoihin jääneitä tällaisilla määrillä kotouttaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa ja työ on paras kotouttaja aikuisille ja koulutus lapsille ja siitä pitää hallitukselle antaa kiitosta että nyt tätä koulutietä avataan nopeammin entisenä opettajana muistan miten maahanmuuttajataustaisilla lapsilla tuli koulussa erilaisia ongelmia vain sen takia että he eivät osanneet suomen kielen taitoa ja he eivät pärjänneet sen takia opinnoissaan sillä tavalla kuin he muuten olisivat pärjänneet itse asiassa kun me opetamme näille pienille lapsille vähän isommillekin suomen kielen niin he vievät sen usein myös sinne kotiin ja näin vanhemmatkin oppivat suomen kielen ja he ovat entistä vahvempia sitten työmarkkinoillakin

arvoisa puhemies sdpn linja on selvä hädänalaisia on autettava turvapaikkaprosessit pitää saada kuntoon pitää hakea yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuita kotouttamiseen on panostettava ja se on hoidettava hyvin sdp on myös rakentava puolue me tarjoamme yhteistyön kättä hallitukselle tämän kokonaisuuden osalta erityisesti kotouttamispolitiikassa tämä asia on yhteinen ja meidän oikeasti pitää tähän myös löytää kestäviä ratkaisuita mutta tämä tilanne kokonaisuudessaan on kyllä hankala ja haluaisin nostaa esiin tämän eun ja turkin välisen pakolaissopimuksen ja sen että kun nyt sitten pyritään siihen että turkista ei eu alueelle enää pakolaisia entisessä määrin tulisi niin samaan aikaan me emme kuitenkaan saa kääntää katsettamme pois niistä ihmisoikeusongelmista joita turkissa on niistä ongelmista joita euroopan raja alueilla turkin alueillakin on näiden ihmisten osalta jotka esimerkiksi pakolaisleireillä ovat me emme saa kääntää katsetta pois näistä

edustaja anderssonille tiedoksi että päivähoitoa saavat edelleen tarpeen mukaan myös maahanmuuttajat edustaja tuppurainen otti esille että hädänalaisia on autettava hädänalaisia on miljardeja me tarvitsemme realismia mitä enemmän on jakajia sitä vähemmän jaettavaa onkin syytä miettiä miksi kantaväestö alkaa muuttaa asuinalueilta pois maahanmuuttajien määrän noustessa vielä lopuksi arvoisa puhemies turvapaikkabisneksellä ei suomessa saa rahastaa salakuljettajat rahastavat jo nyt turvapaikkabisneksellä

keskusteltu asiasta mutta jos mennään ihan tämän päivän tilanteeseen niin edustaja paateron esille nostama esikotoutus on äärimmäisen tärkeää olen vieraillut seinäjoella vastaanottokeskuksessa ja kauhavalla ja siellä näkee sen tilanteen hyvin selvästi lapsille järjestetään päivähoitoa ja koulutusta mutta vanhemmat isät ja äidit ovat nyt puoli vuotta olleet tämän pimeän jakson siellä vastaanottokeskuksessa suurin piirtein tekemättä mitään ei ole kielikoulutusta ja sen takia olisi että tämä esikotoutus aloitettaisiin olen myöskin vieraillut kauhavalla jossa johtaja peura kertoi miten siellä on aloitettu tämä esikotoutus siellä on alakoulu yläkoulu siellä on järjestetty vanhemmille monenlaista toimintaa risusavottaa auttamista tiloilla mutta sitten tuli tällainen tilanne että siellä oli ravintolan pitäjiä jotka ovat vuosia pitäneet ravintoloita eivät voineet valmistaa ruokaa koska ei ollut hygieniapassia tämän takia ravintolapäivä järjestettiin siellä vastaanottotilan ulkopuolella nyt kysyisin vielä tästä kuntakorvauksesta että kun se on noin viisikymmentä prosenttia

arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokunnan jaosto sai vierailla etiopiassa muutama viikko sitten ja tutustuimme pakolaistilanteeseen ja kehitysapuyhteistyöhön kuulimme että etiopia on vastaanottanut kahdeksansataatuhatta pakolaista lähimaistaan eritreasta eritreasta etelä sudanista jemenistä ja somaliasta tämä on erittäin tärkeätä ympärillä on maita jotka ovat romahtamassa hallinto on puoliksi romahtanut tai lähes romahtanut ja etiopialaiset olivat erittäin kiitollisia siitä kehitysavusta mitä ovat suomesta saaneet ja ja ministeri toivakan työ oli myös siinä esillä kysymys kuuluu kuinka paljon me kiinnitämme jatkossa tai tulisiko vielä enemmän kiinnittää huomiota siihen mikä on turvapaikkatilanne kyseisellä alueella johon kehitysapua suuntaamme ja toinen kysymys liittyy perhesuunnitteluun esimerkiksi etiopiassa väkiluku on yhdeksän kertaistumassa luvulta katsottuna vuoteen kaksituhattaviisikymmentä

hyvin olla että tämän sukupolven anne frankin päiväkirjan kirjoittaa joku lapsena lapsipakolaisena eurooppaan pyrkivä ihminen se miten vastaamme siihen inhimilliseen hätään jonka euroopan lähialueilla käydyt sodat ovat aiheuttaneet tulee olemaan yksi tärkeimpiä asioita joilla tämän sukupolven päättäjiä tullaan tulevaisuudessa arvioimaan meidän tulisi muistaa perspektiivi esimerkiksi se että kymmenentuhatta alaikäistä lasta viime vuonna poliisin mukaan katosi eurooppaan eurooppaan saavuttuaan libanonissa väkiluvultaan suomen kokoisessa maassa syyskuussa oli yli miljoona turvapaikanhakijaa tällaisessa tilanteessa on irvokasta se että me suomessa keskustelemme vetovoimatekijöistä mitä täällä on sanottu sopeutumisen tärkeydestä voi lämpimästi

arvoisa puhemies tässäkin keskustelussa on tullut hyvin ilmi se että suurin osa meistä ainakin haluaa olla ratkaisemassa näitä yhteisiä kysymyksiä hakemassa ratkaisuja niihin ongelmiin mitä me kohtaamme niin tässä itse turvapaikkapolitiikassa kuin sitten tässä kotoutumisen puolella ja sitten osa täällä on tekemässä näköjään vain ja ainoastaan päivänpolitiikkaa tällä asialla ja se kertoo ehkä jotain sitten siitä

puhemies jos oikein kuulin edustaja hassi sanoi että on irvokasta puhua vetovoimatekijöistä edustaja hassi on väärässä samalla kun meidän politiikan pitää olla inhimillistä ja meidän politiikan pitää olla humaania ja meidän pitää auttaa vainottuja ja sodan jaloissa olevia niin me emme voi ajatella niin että

silloin nämä määrät ihmisiä tulisivat tänne sellaiset määrät edustaja hassi että mikään kotouttamispolitiikka ei riittäisi tekemään kotouttamisesta onnistunutta

edustaja zyskowicz mainitsi ruotsin ruotsiin on tullut kymmenen viiva kaksikymmentä kertaisia määriä turvapaikanhakijoita suomeen verrattuna aika monen vuoden ajan ja tässä äsken totesin että kaikki mitä on sanottu kotoutumisen tärkeydestä on mielestäni hyvin kannatettavaa ja siinä yksi keskeisimpiä asioita on perheenyhdistäminen miten ihminen voi sopeutua yhteiskuntaan jos hän ei saa

arvoisa rouva puhemies kotoutumisen onnistuminen on tämän turvapaikanhakijan suomeen jääneen ihmisen ja suomalaisen yhteiskunnan yhteinen etu mutta jos suomen olosuhteet ovat sellaiset että tuhannet kymmenettuhannet turvapaikanhakijat vuosittain tulevat halki koko euroopan kuten viime kesänä irakilaiset nimenomaan suomeen sen vuoksi että täällä perheenyhdistäminen heidän käsityksensä mukaan on helpompaa ja turvapaikan saaminen helpompaa niin suomeen tulee sellaiset määrät turvapaikanhakijoita edustaja hassi että mitkään ajateltavissa olevat voimavarat eivät riitä siihen että me onnistuisimme näiden ihmisten kotouttamisessa

arvoisa rouva puhemies tulkitsin ministeri orvon vastauksen tähän sdpn esitykseen tästä parlamentaarisesta yhteistyöstä nimenomaan tämän turvapaikka ja kotouttamispolitiikan osalta tämmöiseksi varovaisen keltaiseksi valoksi on tietenkin tärkeää että tämä keskustelu pidetään asiathan eivät vielä täällä tule varmasti valmiiksi vaan nyt olisi syytä kaikkien kääriä hihat ja ryhtyä toimeen kun tässä on erityisesti tämä rahoituskysymys niin näiden kuntien osalta tässä on myös käyty keskustelua riippuen tilanteesta pitääkö näiden akuuttien kustannusten olla valtiontalouden kehyksissä ja kun niillä päätöksillä joita nyt tehdään on todella kauaskatseisia vaikutuksia yli hallituskausien niin sen takia arvoisa puhemies me olemme tehneet vakavalla mielellä tämän esityksen ja tarjoamme tämän meidän yli sataviisikymmentä kohtaisen ohjelman käyttöönne tässä olisi nyt yhteistyön paikka laajan kansallisen yhteisymmärryksen paikka ei

se tilanne mikä suomen rajoille syntyi maahan tulvivien erilaisten turvapaikanhakijoiden takia viime vuonna on hoidettu suomessa erittäin hyvin tästä voi antaa ministeri ministeri petteri orpolle ja hänen joukkueelleen parhaat kiitokset se on hyvin hoidettua hoidettua työtä joka toivottavasti jatkuu ja uskon että tämä maahanmuuttopolitiikka on saamassa ihan oikean viitekehyksen kun on meillä laadittu nämä toimenpideohjelmat ja niihin liittyvät toimenpiteet millä tätä asiaa hoidetaan eteenpäin asia on saatava niin sanotusti kunnolla haltuun ja se että esimerkiksi itärajalla saatiin venäjän kanssa syntymään sopimus nyt alkavan kesän ajalta on erittäin hyvä asia meidän on pidettävä tuonne itään päin suhteet kunnossa että tämä rajarauha säilyy koska se on meille äärimmäisen tärkeää mutta arvoisa rouva puhemies haluaisin korostaa lopuksi sitä että

puhemies se että euroopan tasolla ollaan epäonnistuttu tässä turvapaikkapolitiikassa ja se on päässyt äitymään hallitsemattomaksi ei tarkoita sitä että meidän suomessa pitäisi harjoittaa samankaltaista politiikkaa hallittu maahanmuutto se että me onnistumme kotouttamisessa on kyllä tässä aivan avainasemassa

olen lukaissut tämän hallituksen toimenpideohjelman läpi ja siinä on paljon hyviä kohtia kuten esimerkiksi se minkä edustaja elovaara totesi että alle viisitoista vuotiaat sijoitetaan perheisiin ja tällä tavalla avitetaan sitten suomen kielen oppimista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan mutta samaan aikaan täällä on paljon semmoisia kohtia jotka vaativat resursseja joita hallituksella ei kyllä ole ollut tarjottavana esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on aivan erityiset ongelmansa kotouttamisen osalta yli puolet suomen maahanmuuttajista asuu täällä pääkaupunkiseudulla nyt kysynkin sitten

arvoisa rouva puhemies ykn arvion mukaan maailmalla vaeltaa tällä hetkellä noin kuusikymmentä miljoonaa ihmistä etsien uutta kotia kuusikymmentä miljoonaa ihmistä jotka ovat joutuneet pakenemaan omasta kotimaastaan jättämään kielensä kulttuurinsa perheensä ja kaiken että tässä tilanteessa kun nämä ihmiset etsivät uutta kotia tarvitaan kaikenlaista monipuolista kotoutumista jotta kanta jotta kanta asukkaat joka maassa pystyvät kotoutumaan uuteen tilanteeseen ja jotta nämä maahantulijat

puhemies sdpn ja vihervasemmiston tässä kuultu maahanmuuttopolitiikka on täysi fiasko maahanmuuttopolitiikka suomessa ennen perussuomalaisia on ollut täysi fiasko vihervasemmiston linja on että suomesta tulee koko maailman sosiaalitoimisto juuri nyt tämän turvapaikkatulvan myötä käy päivä päivältä ilmeisemmäksi että tämmöinen väkinäinen kansakuntien yhdistäminen monikulttuuriseksi utopiaksi utopiaksi ei ole ihanaa välttämätöntä tai kestävää herätkää siis tähän päivään myös ozan yanar edustaja hyvä suomessa on nyt saanko saanko puhua edustaja yanar pyydän heräämään tähän päivään myös edustaja yanar suomessa on käynnissä väestön ulkomaalaistaminen vieraskielinen väestönosa kasvaa räjähdysmäisesti turussa varissuon koulun oppilaista yli seitsemänkymmentä prosenttia on vieraskielisiä miettikää yli prosenttia oppilaista muita kuin suomen tai ruotsinkielisiä suomalaiset

arvoisa rouva puhemies kun nyt tälle linjalle lähdettiin niin minä katson aiheelliseksi että palautetaan mieleen tietyt perusasiat turvapaikka ja kotouttamispolitiikasta on aivan totta eikä sitä kukaan tässä salissa tietääkseni ole kieltänyt että turvapaikanhakijoiden joukossa on aivan varmasti myös niitä jotka eivät turvapaikkaa ja suojelua tarvitse tämä ei kuitenkaan voi olla perustelu estää turvapaikkaa tarvitsevia ihmisiä hakemasta suojaa aivan kuten sadallakolmellakymmenelläseitsemällä muullakin ykn pakolaissopimuksen allekirjoittaneella maalla suomella on velvollisuus auttaa omien kansalaistensa lisäksi myös niitä ihmisiä

suomi kuuluu maailman rikkaimpiin maihin huolimatta nykyisestä talouslamasta

arvoisa puhemies on hienoa että hallitus on ottanut kotouttamisen vakavasti ja on hienoa että sdp on ojentanut kätensä yhteistyölle on hienoa että ainakin keltainen valo palaa siellä ministerinaitiossa en tiedä millainen valo palaa sitten perussuomalaisten eduskuntaryhmässä mutta ongelmia on nostan nyt esille sen että vaikka me kuinka lisäisimmekin taloudellisia voimavaroja niin näen että maakunnissa ja kunnissa mistä tämä kotouttaminen lähtee meillä on ongelmia sen työn johtamisessa ja sen koordinoinnissa esimerkiksi meillä lahdessa ja päijät hämeessä on tehty esimerkillisiä hankkeita maahanmuuttajien aktivoimiseksi mutta toiminta on liian usein pieninä palasina eikä sitä kunnolla johda kukaan tästä voisin antaa lukuisia esimerkkejä toinen hanke ei tiedä mitä toinen hanke sitten oikeasti tekee kysynkin vastaavalta ministeriltä miten aiotte pitää huolta siitä että paikallisesti kotouttaminen on on tehokkaasti johdettua ja
arvoisa puhemies niiden maiden määrä joista lähtöä tapahtuu tänä päivänä kasvaa koko ajan me olemme nyt tietoisia siitä että esimerkiksi pohjois afrikasta yhä lännemmästä ja myös sieltä vähän etelämpääkin on tulijoita yli välimeren virta kasvaa kysynkin ministeri orpolta minkälainen on tämän hetken tilanne tässä suhteessa paljonko sieltä on tulossa väkeä on epärealistista väittää että sopimuksia voitaisiin tuosta vain nopeasti muuttaa se ei onnistu lähtömaiden tilannetta me emme pysty muuttamaan lisäksi on epärealistista puhua kiintiöistä kun on spontaani valtava vyöry halki euroopan aina suomeen asti ei silloin kiintiötä kukaan kysele kun rajallamme on tuhansia ihmisiä tämä realismi saattaa olla minä päivänä tahansa meillä edessä hallitus on tehnyt hyvää työtä kun se on

arvoisa rouva puhemies tähän tämän hetken tilanteeseen turkki mielenkiintoinen hetki koska nämä palautukset eivät varsinaisesti ole käytännössä mutta sopimus on jo aiheuttanut pelkällä olemassaolollaan sen että määrät ovat pudonneet merkittävästi muutamaan sataan viikossa viittasin täällä aikaisemmin siihen että siinä haetaan keinoja eurooppa on myöskin oikeusvaltioperiaatteella toimiva saada järjestymään ne käytännöt joista on sovittu siihen liittyy aivan oleellisena osana

pakolaisten olosuhteiden parantaminen turkissa se on oleellinen osa tätä kysymystä seuraava huomio on siellä libyassa libyan kanssa pyritään löytämään myöskin yhteistyötä jotta tämä salakuljettaminen ja ihmisten lähettäminen vaarallisille matkoille saadaan loppumaan mutta kun libyassa on ainakin kaksi hallitusta ja sen lisäksi ilmeisesti jo tuhansia isil taistelijoita niin se tilanne on siellä erittäin huolestuttava erittäin vakava

eu turkki sopimus toimii niin kyllä meidän täytyy löytää silloin edes tapa miten se kreikan kreikan kestämätön tilanne pystytään purkamaan ja siihen meillä on käytössä päätetyt sisäisten siirtojen mekanismit siihen mitä nyt keväällä tapahtuu tällä hetkellä tämä tilanne näyttää siltä että ei ole vielä alkanut ainakaan samantyyppistä kuin me näimme viime vuonna tiedän että eurooppa tekee tosissaan töitä jotta tämä libya italia reitti saataisiin pitämään jotta turkin reitti pysähtyy mutta tämä kaikki tarkoittaa sitä että silloin ne ihmiset jäävät sinne lähtömaihinsa ja kriisialueille ja heitä pitää auttaa siellä

puhemies kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö todella voi vaikuttaa siellä juurimaissa juurisyihin ja myös ennalta ehkäistä pakolaisuutta ja myöskin nimenomaan vastata tähän tähän hyvin ajankohtaiseen pakolaistilanteeseen me tiedämme että siellä on suuri tarve humanitääriselle avulle ruualle ja suojalle mutta samaan aikaan kun nämä kriisit pitkittyvät on tarvetta myös kantokyvyn vahvistamiseen siihen että ihmisillä on työtä ja koulutusta suomi onkin lisännyt tukeaan nimenomaan näille alueille missä pakolaisuutta paljon on ja näihin naapurimaihin tänäkin vuonna olemme jo ehtineet

näitä pitkittyneitä kriisejä kuten afganistaniin ja somaliaan tämä työ on äärettömän tärkeätä mutta samaan aikaan on pidettävä huoli että tätä kantokykyä vahvistetaan ihmiset saavat toivoa siellä leireillä ja tämän takia ei pelkästään se humanitäärinen apu riitä muun muassa istanbulissa tässä kuussa ratkotaan sitä miten me saamme kantokykyä

aiemmin maininnut samoin myös kehitysministeritasolla haemme ratkaisuja siihen miten saamme apua enemmän juurisyiden ratkomiseksi

pääpiirteissään pysynyt ihan asiallisena välillä välillä vähän lämpenee mutta ei se mitään ei se haittaa täällä on sdpn puolelta tarjottu yhteistyön kättä ja minulla itselläni on semmoinen filosofia tässä että ei tämän hallituskauden aikana mihinkään häviä tämä tulee myös seuraavan hallituksen syliin ihan varmasti aivan sama sama asia on tuon työttömyyden kanssa se on myös seuraavan hallituksen ongelma sen takia niiden ratkaisujen osalta mitä me nyt teemme itse asiassa me olemme semmoisessa tilanteessa että me joudumme miettimään kotouttamisen filosofiaa monella tapaa aivan uusiksi koska nämä määrät ovat ihan toisenlaisia kuin mihin me olemme tottuneet no konkretiaa mitä me nyt nyt sitten olemme muun muassa miettineet konkreettisia keinoja tähän työllistymiseen tämmöinen vaikuttavuusinvestointi on on yksi tapa ja sillä toteutettaisiin tämmöinen nopean työllistymisen kokeilu jossa yhdistetään maahanmuuttajan nopea työllistyminen koulutuksen jatkumiseen työsuhteen aikana tavoitteena kaksituhatta työpaikkaa tämä on niin sanottu sib malli toisaalta haluan nostaa esille toisen tärkeän yhteistyötekijän eli kumppanuusohjelman me emme tätä yksin pysty hoitamaan vaan tarvitsemme yritysyhteistyötä työmarkkina ja yrittäjäjärjestöjen yliopistojen kauppakamarien kaikkien tällaisten apua ja sieltä on tultu jo siinä vaiheessa kun tämä kriisi alkoi temin ovelle koputtelemaan kuinka voidaan auttaa tämä on niin valtava haaste ja tämä ei lopu ensi viikolla eikä ensi kuussa vaan tämä tulee jatkumaan se on se asenne millä meidän pitää hallituksena tähän suhtautua silloin kun tämä tuli smn kontolle

sitten on vielä hetki aikaa käyttää debattipuheenvuoroja

arvoisa puhemies kun me puhumme kotouttamisesta ja maahanmuutosta niin on hyvä muistaa että turvapaikanhakijoiden joukko on suuri mutta että tänne tullaan paljon muilla perusteilla perheenyhdistämisen perusteella opiskelijat ovat toiseksi suurin ryhmä työperusteinen maahanmuutto ja sitten humanitaariset syyt kaikista näistä ihmisistä tulee pitää huolta huolenaiheeni on tietysti se että maahan muuttaneitten työttömyysaste on yli kaksinkertainen kantaväestöön nähden ja siitä voi seurata monia haasteita meille ellemme juurevasti heitä myös kouluttamaan ja työllistämään ajatus siitä että aikaansaataisiin parlamentaarinen työryhmä joka katsoisi tätä maahanmuuttoa ja kotouttamista pitkällä aikavälillä olisi tärkeä koska ei tämä pääty niin kuin täällä ministerit todistivat tähän hallituskauteen vaan vaatii tämmöistä pitkäjänteistä työtä siihen pitäisi yhteiskunnassa näihin talkoisiin kaikkien sitoutua käytännössä on kuitenkin tärkeätä että tehdään toimenpiteitä tässä ja nyt mitä meidänkin ohjelmamme edusti hallitukselle

täällä on todettu jo että suomi on hieno maa aivan kuin me emme sitä muistaisi tai tietäisi monet meidän meidän vanhempamme ovat sodan kokeneet monet meistä ovat menettäneet isovanhempansa sotarintamalle talvi ja jatkosodan aikana kuoli yhdeksänkymmentätuhatta sotilasta ja suomi otti neljäsataatuhatta evakkoa kyllä meillä on sydän auki ja me osaamme myös ottaa ihmisen vastaan olen tuossa vappuviikonloppuna kiertänyt kansan parissa ja sieltä on tullut ikääntyneiltä ihmisiltä selkeää viestiä he ovat kysyneet

että maahanmuuttajapakolaiset jotka saapuvat tänne saavat enemmän kuin muut he ovat sanoneet että on kännykät ja on laitteet ja ja on vaatteet tämä on kansan viesti olen vastannut heille että hädänalaista autetaan kysyisin todellisesta tilanteesta vastaanottokeskuksissa on myös kerrottu että ruuan kanssa on siellä ollut jonkunlaista ongelmaa ja ei välttämättä ruoka maistu mikä on todellinen

arvoisa rouva puhemies muistutan edustaja eerolaa ja muita perussuomalaisia jotka ovat moittineet edellisen hallituksen toimintaa ja ikään kuin halunneet siirtää katseensa tämän hetken ongelmista sinne viime kaudella tehtiin lainmuutos jolla tukittiin porsaanreikä aiemmin voimassa oli sellainen lainsäädäntö että että mikäli oli saanut kielteisen oleskeluluvan niin jos ei vapaaehtoisesti palannut maahan joka ei ota vastaan pakkopalautuksia niin tällainen henkilö todellakin sai sitten oleskeluluvan ja jopa pysyvänä jos tätä muutosta ei olisi tehty niin me olisimme todella vaikeuksissa koska kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden irakilaisten afganistanilaisten somalialaisten palautus ei nyt onnistuisi

mitkä ulkopuoliset tekijät vaikuttavat siihen miten kotoutuu niin suurin yksittäinen tekijä on se miten maahanmuuttajiin suhtaudutaan miten me keskustelemme heistä täällä kadulla miten ovet avataan koteihin päiväkoteihin ja kouluihin tämä on suurin yksittäinen tekijä ja se tarkoittaa että tälläkin keskustelulla on merkitystä jos haluaa keskittyä positiivisiin asioihin työllistymisaste on parantunut joka vuosi joka vuosi he työllistyvät paremmin paremmin mikä tarkoittaa että kun meidän yhteiskuntamme kehittyy kun me kansainvälistymme kun me avaudumme niin se vie parempaan kotoutumiseen tätä kehitystä ei pidä lopettaa mutta on siinä myöskin ihan käytännön ongelmia

puhemies täällä edustaja zyskowicz aikaisemmin puhui perheenyhdistämisistä ja tosiasioista ja haluan nyt tehdä selväksi että tosiasia on se että perheenyhdistämiseen ei houkutella ketään tälläkään hetkellä eikä se ole tälläkään hetkellä mahdollista kenelle vaan johtuen niistä tiukennuksista mitä suomessa jo aikaisemmin on tehty näihin perheenyhdistämiskäytäntöihin

anomaan sieltä viisumia etiopiaan ja jos sen saa niin silloin pystyy matkustamaan suomen suurlähetystöön addis abebaan tätä perheenyhdistämisprosessia varten eli kyllä nämä käytännöt suomessa jo tällä hetkellä ovat tiukat enkä minä ymmärrä miksi tämä hallitus haluaa näitä kriteereitä tiukentaa entuudestaan kun tiedetään että se nimenomaan vaikeuttaa hädässä olevien turvaan pääsyä ja vaikeuttaa kotouttamista entuudestaan

arvoisa rouva puhemies minusta tämä hallitus on todella ottanut tämän asian viime syksynä olosuhteisiin nähden hyvin hallintaan ja viranomaiset ovat tehneet hyvää työtä ja presidentti niinistö on linjannut sen oikein että että meidän on keskityttävä auttamaan niitä jotka ovat todella hädänalaisia koska meidän resurssimme eivät kaikkiin riitä tämä on inhimillinen kysymys mutta totta kai me joudumme myöskin budjetoimaan nämä menot viime vuonna meillä oli kolmekymmentäkaksituhatta turvapaikanhakijaa nyt budjetti on tehty kymmenentuhannen turvapaikanhakijan pohjalta ja se aiheuttaa monissa ministeriöissä lisämenoja myöskin tämä puoli meidän pitää katsoa että me pystymme vastaamaan siihen haasteeseen mikä

mielestäni mielestäni se tilanne siellä syyrian rajalla on joka tapauksessa erittäin vaikea

kun elimme aikaa venäjä ryhtyi pommituksiin ja sai aikaan uuden pakolaisvirran jota ilmeisesti turkki on pyrkinyt hillitsemään mutta kaiken kaikkiaan minusta euroopan unionin pitää olla huolissaan siitä mikä on ihmisoikeustilanne sekä syyriassa että turkissa vaatia ehdottomasti tämän turkin sopimuksen vastapainona ihmisoikeuksien kunnioittamista ja pakolaisten asiallista kohtelua

arvoisa puhemies edustaja räsäselle tiedoksi että tarkalleen ottaen siinä avauspuheenvuorossani puhuin monikossa edellisistä hallituksista edellisessä hallituksessa oli mielestäni näissä asioissa oikein hyvä ja aktiivinen sisäministeri nyt oppositiossa ollessaan hän on hän on jos mahdollista vieläkin aktiivisempi mutta sen sen sanon kuitenkin vielä että niissä maissa joissa näitä perheenyhdistämisen kriteereitä on onnistuttu kiristämään ei ole havaittu heikompia tuloksia kotouttamisessa vaan päinvastoin muutamissa tapauksissa nuo tulokset ovat vielä hyvin lyhyeltä ajalta maahanmuuttajien ja kantaväestön tuloerot näyttävät olevan pienentymään päin niissä maissa joissa tällaisia kiristyksiä on tehty eli se ei ole heikentänyt ainakaan kotoutumista kun perheenyhdistämistä on kiristetty

keskustelulle varattu kahden tunnin aika on

välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia antti rinne ja kaksikymmentäseitsemän muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen kaksi

hallituksen viime aikojen päätökset herättävät kansalaisissa yhä suurempaa huolta siitä mihin suuntaan suomea ollaan viemässä hallituksen suunnitelmat teettää työttömillä ilmaistyötä terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen pakkoyhtiöittäminen ja viimeisimpänä päätökset käynnistää valmistelu suomen liikenneverkon yhtiöittämisestä sekä teillä liikkumisen muuttamisesta maksulliseksi eivät vastaa hallituspuolueiden vaaleissa esittämiä linjauksia kevään aikana tehdyt päätökset antavat sipilän hallitusohjelmalle ja hallituksen käytännön työlle markkinaliberalistisen suunnan samaan aikaan hallitus on laiminlyönyt hyvinvointiyhteiskunnan perustan työllisyyden tukemisen hallituksen ainoat toimet työllisyydenhoidossa ovat saakka olleet työllisyysmäärärahojen leikkaukset muun muassa yliopistojen irtisanomiset ja suunnitelmat työntekijöiden työehtojen heikentämisestä työllisyyden pohjan pettämistä hallitus puolestaan käyttää perusteena yhä uusille työntekijöiden turvaa heikentäville ja markkinaliberalismia eteenpäin vieville ehdotuksille samaan aikaan hallitus ja sen ministerit ovat laiminlyöneet toimet verovuotojen kitkemiseksi

osa hallituksen linjauksista on jo päätetty ja osasta on käynnissä valmistelu hallitus ei ole halunnut tuoda suunnitelmiaan eduskunnan avoimeen arviointiin on pelättävissä että avoin avoin keskustelu estetään sillä että nyt sanotaan kyseessä olevan vain valmistelu ja seuraavaksi kansalaiset saavat kuulla hallituksen jo tehneen päätöksen huolestuneena siitä suunnasta johon sipilän hallitus suomea vie on välikysymys ainoa mahdollisuus saattaa hallituksen toiminta arvioinnin kohteeksi ja selvittää onko hallituksen uusilla linjauksilla eduskunnan tuki suomalaisten hyvinvointi syntyy työstä vaikka suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä ja pitkäaikaistyöttömiä satakaksikymmentäkaksituhattakuusisataa mikä on yhdeksäntoistatuhannenneljänsadan enemmän kuin vuotta aikaisemmin sipilän hallitus seisoi lähes vuoden tekemättä yhtään todellista työllisyyttä parantavaa toimenpidettä

sipilän hallitus ei ole ymmärtänyt sitä että työttömät eivät tarvitse keppiä vaan työtä on käsittämätöntä että työttömiä syyllistetään ja pyritään luomaan kuva että työttömyys olisi työttömien oma syy vaikka avointen työpaikkojen määrä lasketaan kymmenissätuhansissa ja työttömien määrä sadoissatuhansissa viimeisimpänä keksintönään hallitus aikoo pakottaa työttömät ilmaistyöhön ja kuvittelee että työllisyystilanne parantuu tällä todellisuudessa ilmaistyö on työttömien nöyryytystä sipilän hallitus näyttää virallisten lupaustensa vastaisesti luopuvan tasa arvoisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja korvaavan sen uudenlaisella kilpailutaloudella ja markkinayhteiskunnalla hallitus pyrkii luomaan hyvinvointiyhteiskunnasta oy suomi abta jossa markkinat ohjaavat päätöksentekoa ja jossa kaikki toimijat yhtiöitetään vuosisadan tärkeimmästä uudistuksesta eli sosiaali ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta on tullut

yhtiöittämishanke ihminen unohtui ja yhtiöt tulivat tilalle kyseessä on hallituksen poliittinen valinta jolla kaikkien yhteisten julkisten palvelujen kehittäminen perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon integraatio ja terveyserojen kaventaminen jätetään sivuun vaikka juuri nämä olivat sote uudistuksen alkuperäisiä suuria tavoitteita uudistuksen kulmakivenä piti olla palveluiden integraatio integraation piti turvata katkeamattomat hoitoketjut ja parantaa ihmisten hoitoonpääsyä nyt tämä tavoite eri tahojen saumattomasta yhteistyöstä on jätetty taka alalle asiantuntijat varoittivat tuoreeltaan yhtiöittämisen tekevän palveluista vaikeasti hallittavia ja tilaajan ja tuottajan vahvan erottamisen johtavan monimutkaiseen ja ja jäykkään päätöksentekoon uhkana on siis myös hallintokulujen ja turhan byrokratian lisääntyminen samalla järjestämisvastuussa olevien maakuntien mahdollisuudet kokonaisuuden hallintaan heikkenevät hoitoketjut pirstoutuvat ja kokonaisvastuu katoaa tämä johtaa sote palvelujen myllerrykseen jossa palveluita tarvitseva taka alalle hallitus on perustellut sosiaali ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä eu lainsäädännöllä näin hallitus yrittää siirtää vastuuta omista ideologisista päätöksistään muille tosiasiassa eu ei missään määrää jäsenmaitaan tuottamaan sosiaali ja terveyspalveluita yhtiömuotoisesti sen sijaan hallitus ei ole kyennyt kertomaan mitä lisäarvoa julkisten palveluiden yhtiöittäminen sote uudistukselle tuo päinvastoin yhtiöittämispakko vaarantaa koko pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin joka perustuu siihen että julkisella vallalla on päävastuu kansalaisten palveluista myös niiden tuottamisesta hallituksen uusin suunnitelma koskee valtion hoidossa olevien teiden rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämistä kyseessä on kahdenkymmenen miljardin omaisuus jonka veronmaksajat ja suurelta osin aiemmat sukupolvet sukupolvet ovat rahoittaneet ja jonka avulla on varmistettu perusedellytykset elää ja toimia koko maan alueella liikenneministeriön suunnitelmaan kuuluu antaa uudelle osakeyhtiölle oikeus periä käyttömaksuja kaikesta liikkumisesta niin maanteillä rautateillä kuin vesiväylilläkin lisäksi hallitus suunnittelee toimivan ja turvallisen taksijärjestelmän romuttamista mikä vaarantaisi taksipalveluiden yhtäläisen saatavuuden koko suomessa ja lisäisi riskiä haavoittuvien asiakasryhmien joutumisesta saalistuksen kohteeksi pääministeri on ilmoittanut tukevansa näitä suunnitelmia sataprosenttisesti

hallituksen liikennesuunnitelmat ovat herättäneet suurta epävarmuutta ja kritiikkiä myös asiantuntijoiden keskuudessa muun muassa liikenneministeriön entinen kansliapäällikkö juhani korpela on ihmeissään hallituksen suunnitelmista tie ja ratainvestointeja koskevien päätösten tulee kansanvaltaisesti hallitussa maassa olla poliittisia päätöksiä eikä niitä voi delegoida jollekin valtionyhtiölle eduskunnan budjettivaltaa ei tule kaventaa kevein perustein kilometriverot ja ratamaksut ovat veroja joista päättää eduskunta mihin tarvitaan uutta yhtiötä jolla ei kuitenkaan olisi keskeistä päätösvaltaa hallituksen toiminnasta jää kuva että vastaus jokaiseen ongelmaan on veronmaksajien omaisuuden yhtiöittäminen tämä herättää monessa suomalaisessa kysymyksen mitä hallitus seuraavaksi keksii yhtiöittää suomi ei ole yritys eikä pääministeri ole toimitusjohtaja joka saneeraa työtekijöitä ja toimitiloja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan myös hallituksen omistajapolitiikan linjauksia valmistellaan suuryritysjohdon opein erittäin pienessä piirissä demokratian tärkeä tekijä on että kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa päättäjänsä yhtä tärkeää on että puolueet ennen vaaleja kertovat ohjelmansa ja vaalien jälkeen pyrkivät toteuttamaan sen merkitystä merkitystä on silläkin että päättäjät vaaleissa altistuvat kansalaisten arvioinnille omasta toiminnastaan sipilän hallituksen ohjelma oli monelle äänestäjälle suuri pettymys vain hetki ennen vaaleja annetut lupaukset unohdettiin ja eräin osin mentiin juuri toiseen suuntaan kun vaaleissa puhuttiin perussuomalaisten lupauksesta muuttaa kaikki alle tuhannen euron tulot verottomiksi hallituksen uudet päätökset ja liikennehankkeissa käynnistetty valmistelu herättävät vakavan kysymyksen onko hallituksella kansalaisilta saatua valtakirjaa suunnitelmilleen hallituksen arvovalintojen seurauksena suomen suuntana on nyt eriarvoisuuden kasvu ja osaamistason lasku valtavat leikkaukset koulutukseen eivät ole koulutuksen kehittämistä ne ovat koulutuksesta suomalaisten osaamistasosta ja tulevaisuudesta leikkaamista leikkaukset eläkeläisten lapsiperheiden opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloon eivät ole välttämättömiä päätöksiä ne ovat poliittisia arvovalintoja joilla vaikeutetaan entisestään vaikeassa tilanteessa olevien suomalaisten arkea suomen tulevaisuuden ja osaamistason lisäksi hallituksen leikkausten kohteina ovat suomalaisen yhteiskunnan heikoimmat ja haavoittuvaisimmat päiväkoti ja kouluikäiset lapset sairaat vammaiset eläkeläiset ja työttömät sipilän hallitus on tehnyt arvovalinnan kun se leikkaa lapsiperheiltä sairailta ja eläkeläisiltä sekä niiltä jotka ovat pienituloisimpia yhtä oli leikata ihmisten perusturvan tasoa tällaisesta ei puhuttu mitään ennen vaaleja entä mitä hallituksen kaavailut merkitsevät eri alueiden alueiden ja maakuntien kehittymismahdollisuuksille taksiliikenteen vapauttaminen ja teillä kulkemisen muuttaminen maksulliseksi ovat esimerkki alueellisen tasa arvon unohtamisesta uudet suunnitelmat yhdessä aikaisempien päätösten kuten junavuorojen lakkauttamisen myötä vaarantavat tasapainoisen aluekehityksen ja alueiden elinvoiman ja sitä myötä maakuntien ja alueiden mahdollisuudet kehittyä niiden omien vahvuuksien pohjalta viimeisin huolestuttava esimerkki hallituksen aluekehityslinjauksista on savonlinna opettajankoulutuskampuksen lakkauttaminen lakkautuspäätöksen lakkautuspäätöksen säästöt itä suomen yliopistolle lasketaan sadoissatuhansissa mutta yhteiskunnalliset ja aluetaloudelliset kokonaiskustannukset lasketaan miljoonissa edellinen hallitus ei sallinut yhteiskunnan kokonaisedun vastaista päätöstä vaan ohjasi yliopistoa jatkamaan opettajankoulutusta savonlinnassa herää kysymys tekeekö nykyinen keskustajohtoinen hallitus asiassa mitään suomalaisen politiikan viisaus on on aina ollut siinä että poliitikot ovat tehneet viisaita arvovalintoja ei ole leikattu ensimmäisenä niiltä joilla on vähiten suomalaiseen tapaan on kuulunut se että kaikki pidetään samassa veneessä sipilän hallitus on luopunut tästä ajattelutavasta ja korvannut olemme kaikki samassa veneessä ajattelutavan toisella ajattelutavalla joka on jokainen on on oman onnensa seppä tällainen ajattelutapa ei nosta suomea talousongelmista eikä korjaa yhteiskunnallisia ongelmia kuten eriarvoisuutta ja työttömyyttä suomi nousee vain jos kaikki suomalaiset kokevat yhteisyyttä politiikan pitää olla sellaista että kaikki otetaan mukaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on ollut malliesimerkki maasta joka pärjää kaikilla osa alueilla on uudistettu ja kehitetty niin että muutos on ollut turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen sipilän hallituksen johdolla tästä periaatteesta on on luovuttu juha sipilän hallitus on omilla poliittisilla päätöksillään valinnut suomelle väärän suunnan suunnan jossa hallitus toteuttaa suomen historian markkinaliberalistisinta

kyseessä on suunta jolle hallituspuolueet eivät kokoomusta lukuun ottamatta ole saaneet kansalta valtakirjaa kyseessä on suunta jonka päässä on menneisyydestä tuttu maa jonka tunnusmerkkejä ovat alempi osaamistaso eriarvoisuus ihmisten välillä ja huoli tulevaisuudesta politiikassa on aina vaihtoehtoja vaikka sipilän hallitus yrittääkin väittää muuta sipilän hallitus vie tällä hetkellä suomea väärään suuntaan mutta suunta voidaan ja se pitää kääntää

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen kuuluuko hallituksen suunnitelmiin sosiaali ja terveydenhoito jossa julkinen valta ei voi tuottaa kansalaisille tärkeitä peruspalveluja muutoin kuin osakeyhtiönä ja kilpailussa isojen ulkomaisten monikansallisten yritysten kanssa

uudet yhtiöt markkinoille aikooko hallitus toteuttaa suunnitelmansa työttömien ilmaistyöstä vaikka tämä vaarantaisi hallituksen tavoitteleman laajan työmarkkinaratkaisun salliiko hallitus opettajankoulutuksen lakkauttamisen savonlinnassa onko koko hallitus esitettyjen hankkeiden takana ja onko hallitus yhtenäisesti viemässä eteenpäin tänä keväänä julkistettuja uusia yhtiöittämissuunnitelmia ja taksiliikenteen vapauttamista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies esitys tukee hallitusohjelman mukaista säädösten sujuvoittamisen kärkihanketta

myös ajon aikana alkolukkotekniikka kehittyy ja koko ajan uusia vaihtoehtoisia laitemalleja kehitetään ja hyvä niin koska alkolukkoa on edelleen mahdollista varsin helposti huijata mikään ei ole niin viisas kuin ihminen alkolukko on vaihtoehto rattijuopumukseen syyllistyneen ajokiellolle alkolukolla valvotun ajo oikeuden voi nykyisen lain mukaan saada vakinaisesti suomessa asuva henkilö joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja jota ei ole muusta syystä esimerkiksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta määrätty ajokieltoon ajokieltoon henkilöllä on oltava oikeus kuljettaa henkilö paketti kuorma tai linja autoa taikka traktoria alkolukko voidaan asentaa yhteen tai vaikka kaikkiin ajoneuvoihin jotka ovat valvottavan käytössä alkolukolla valvotussa ajo oikeudessa oleva kuljettaja saa alkolukon lisäksi niin sanotun alkolukkoajokortin jonka on oltava ajossa mukana kuten aikaisemmin tavallisenkin ajokortin alkolukon käyttöä koskeva vaatimus ilmenee ajokorttiin merkitystä kansallisesta erityisehdosta lisäksi ajokorttirekisteriin merkitään sen ajoneuvon tai ajoneuvojen rekisteritunnus joita valvottava saa kuljettaa tuomioistuin voi asettaa alkolukolla valvottavalle kuljettajalle koetusajan jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta valvotun ajo oikeuden keskimääräinen kesto suomessa on noin seitsemäntoista kuukautta mutta esimerkiksi ruotsissa nämä ajokiellot ovat pidempiä kuljettajan on käytettävä alkolukkoa koko koetusajan ja maksettava kaikki laitteen kustannukset jotka ovat tämän esityksen mukaan noin satakuusikymmentä euroa kuukaudessa alkolukon voi myös vuokrata valvotun ajo oikeuden ajaksi tällöin laitteen hinta on ensimmäisenä vuotena noin kaksisataa euroa kuukaudessa toisena vuotena noin satakuusikymmentä euroa kuukaudessa ja kolmantena vuotena noin satakaksikymmentä euroa kuukaudessa vuokraus sisältää käyttötietojen purun ja kalibroinnin tässä kohtaa on lain ensimmäinen epäkohta alkolukkoa ei ole mahdollista hankkia ellei ole rahaa sen saaminen ei ole itsestäänselvyys tasapuolisuusperiaatteen mukaista se jolla ei ole rahaa jää ajokieltoon ja se jolla on rahaa jatkaa ajoa ellei syyllisty muihin rikkomuksiin alkolukon käyttöön pitäisi olla mahdollisuus jokaisella myös käytännössä varallisuudesta riippumatta yksi vaihtoehto olisi että tietyn perusmaksun jälkeen jokin taho maksaisi yli menevän osan alkolukon hinnasta asennuksesta ja kustannuksista onhan kuitenkin vuonna kaksituhattakolmetoista liikenteen turvallisuusviraston tutkimuksessa todettu että alkolukoista purettujen käyttötietojen perusteella valvotun ajo oikeuden laitteet ovat estäneet yli kaksitoistatuhatta rattijuopumusta ja yli neljäkymmentätuhatta kertaa alkoholia maistelleen kuljettajan ajon kyse ei ole ihan pienestä liikennemäärästä mielestäni erityisen tärkeä seikka on että esityksen mukaan valvottu ajo oikeus peruutetaan jos valvottava ilman hyväksyttävää syytä rikkoo valvottuun ajo oikeuteen sisältyvää rajoitusta laiminlyö valvottuun ajo oikeuteen kuuluvan velvollisuuden tai tekee tai yrittää tehdä alkolukon toimintakyvyttömäksi

toimet eivät mielestäni kuitenkaan riitä vaan tarvitaan myös ajoneuvon konfiskaatiota ongelmarattijuopoilta entistä useammin ja maanlaajuisesti tasapuolisemmin tällä hetkellä näin ei ole

arvoisa rouva puhemies edellisellä eduskuntakaudella lakivaliokunta käsitteli kansalaisaloitteen rattijuopumuksen tuomioiden koventamisesta ja silloin valiokunta käsittelyssään hyväksyi lausumia liittyen tähän asiaan yksi lausuma kuului että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi ja nyt tämä esitys on yksi lausumasta seuraava toimi tällä hallituksen esityksellä esitetään säädettäväksi alkolukkolaki siinä esitetään muun muassa alkolukkotoimijoille uutta ilmoitusmenettelyä viranomaisvalvonnan mahdollistamiseksi ja tämä ilmoitus olisi edellytys alkolukkojen markkinoillepääsyn kannalta tässä laissa säädetään myös alkolukon mallin hyväksynnästä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti lakiin liittyy myös tietysti se että mikäli alkolukossa havaitaan ongelmia

jos siinä olisi virheitä tai puutteita puutteita niin sen kyseisen mallin hyväksyntä olisi mahdollista peruuttaa välittömästi on hyvä asia että me keskustelemme alkolukosta ja sen käyttö myös yleistyisi kun meillä ei suomessa ole ollenkaan alkolukon valmistajia niin ehkäpä tässä olisikin hyvä idea myös miettiä kuinka me me voisimme omassa maassa kehittää näitä malleja kun me olemme tekninen ja taitava maa juuri näissä asioissa niin tässä voisi olla yksi hyvä hyvä idea jota voisimme sitten viedä maailmalle kaikki toimet rattijuopumusten estämiseksi ja jokaisen uhrin pelastumiseksi rattijuopon alta ja siinäkin mielessä

arvoisa rouva puhemies alkoholi on tieliikenteen suurimpia onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä viime vuosina noin joka viidennessä kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa oli oli ollut osallisena päihtynyt kuljettaja ja kun vielä tiedetään että rattijuoppo usein toistaa tekonsa niin kyse on todella vakavasta asiasta päihteiden käytöstä johtuvia onnettomuuksia pyritään vähentämään paitsi liikennevalvonnalla myös valistuksella ja kampanjoinnilla kampanjoinnilla vaikka kekseliäimmät pystyvätkin kiertämään alkolukon niin alkolukko on tehokas tekninen väline rattijuopumusten ennaltaehkäisemisessä ja niiden käyttö onkin yleistynyt euroopassa hallituksen esityksen tavoitteena on rattijuopumusten lisäksi poistaa nykysäännöksiä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä parantaa henkilötietojen suojaa lisäksi muutoksen tavoitteena on laskea alkolukko ohjelman hintaa ja lisätä alkolukon käyttöä ajokiellon vaihtoehtona hinta ratkaiseekin alkolukon yleistymisen muidenkin kuin vain varakkaiden keskuudessa laki kattaisi alkolukolla valvotussa ajo oikeudessa käytettävän alkolukon niin sanotun terveysperusteisen alkolukon sekä koulu ja päivähoitokuljetuksissa käytetyn alkolukon hyväksynnän asennuksen huollon ja käytön rouva puhemies tällä hetkellä alkolukkoa koskevaa sääntelyä on neljässä eri lakikokonaisuudessa lakiesitys tukee hallituksen normien purun kärkihanketta sillä lakimuutoksella on tarkoitus selkeyttää sääntelyä sekä vähentää hallinnollista taakkaa

arvoisa puhemies rattijuoppouden suitsimisessa pitää käyttää kaikki mahdolliset keinot hyväksi alkolukon käytön yleistymisellä voidaan ennaltaehkäistä rattijuopumusrikkomuksia ja todennäköisesti myös ajoneuvon kuljettamisia ajo oikeudetta alkolukkojen käyttö edistää kyllä hyvin selkeästi tieliikenteen turvallisuutta tieliikennekuolemista yhä noin viidesosa aiheutuu rattijuopumusonnettomuuksista henkien pelastamisen lisäksi alkolukolla on myös sellaisia positiivisia vaikutuksia kuten helmikuussa kaksituhattakolmetoista trafin julkaisemasta selvityksestä käy ilmi että alkolukon käyttäjistä kolmasosa ilmoitti säilyttäneensä työpaikkansa alkolukon ansiosta eli erittäin kannatettava ja hyvä asia

puhemies samat keinot rattijuoppouden torjunnassa eivät sovellu kaikille rattijuopoille koska päihteiden käyttäjiä on eriasteisia rattijuopot voidaankin jakaa karkeasti kolmeen ryhmään ensimmäiseen ryhmään kuuluvat nuoret ja ensikertalaiset jotka nauttivat ajaessaankin alkoholia riskirajoilla eli noin promillen tietämissä erityisesti nuorilla kuljettajilla alkoholi on liikenteessä suuri riskitekijä tämän ryhmän kuljettajien ennalta estävänä keinona toimii tutkimustenkin mukaan parhaiten ruotsin ja ja norjan mukainen promillerajan laskeminen sekä valistus promillerajan laskulla nolla pilkku kahteen promilleen kuljettajien keskimääräinen humalatila laskee tämä parantaa liikenneturvallisuutta samaan tapaan kuin liikenteen keskinopeuksien laskeminen toiseen ryhmään kuuluvat ottavat usein tietoisia riskejä päihtyneenä ajamisessa ja he jäävät kiinni tilastollisina uhreina niin sanotun laskuvirheen väärin kalibroidun henkilökohtaisen alkoholimittarin ilmoituksen tai liikenneonnettomuuden seurauksena tähän ryhmään kuuluville alkolukon vaikutus on tehokas koska he ovat usein työssä olevia ja työssään autoa tarvitsevia henkilöitä kolmanteen eli ongelmallisimpaan ryhmään elämänhallinta ja alkoholinkäyttö eivät ole enää minkäänlaisessa kontrollissa he ajavat autollaan päivittäin humalassa henkilöt eivät tarvitse ajaakseen ajokorttia eivätkä ajoneuvossa välttämättä edes rekisterikilpeä he eivät välitä myöskään pidennetyistä ajokielloista alkolukkoa he eivät hanki koska heillä ei ole ajokorttia tähän ryhmään ei vaikuta promillerajan laskeminenkaan ajoneuvon takavarikoinnin lisäksi ainoastaan vankeusrangaistus estää heitä ajamasta vankeusrangaistus on kallis järjestelmä yhteiskunnalle ja joissakin tapauksissa myös yksilöille tämänkin vuoksi halvin ja tehokkain keino lisätä liikenneturvallisuutta ja vähentää rattijuopumuksia on takavarikoida heiltä ajoneuvo

arvoisa rouva puhemies edustaja kulmala ansiokkaasti tässä selvitti alkolukkoon ja ja rattijuoppouteen liittyviä ongelmakohtia itse muun muassa eilen viimeksi kuljetin alkolukolla varustettua autoa en tosin ollut rattijuoppo eilenkään mutta miettisin että tässä yhteydessä olisi syytä tarkistella varmaan voisiko alkolukko esimerkiksi uusissa autoissa pakollinen laite täällä on esitetty kustannus alkolukosta jos se tulisi noin sataantuhanteen autoon vuodessa minkä verran suomessa uusia autoja myydään niin uskoisin että laitteen hinta ei enää muodostuisi ongelmaksi tänä päivänä jo muutamissa automerkeissä on valmiiksi asennettu alkolukko eikä se siinä auton hinnassa näy mitään joitakin vuosia sitten kun taksialalle tuli alkolukko pakolliseksi koulukyytien yhteydessä alkolukkojen hinnat olivat noin tuhannen euroa asennettuna uskoisin että jos kaiken kaikkiaan satatuhatta alkolukkoa vuositasolla uusiin autoihin asennetaan niin hinta on aivan toista luokkaa ja sinällänsä on yksinkertainen ja suomalainen laitevalmistaja varmaan löytyy kunhan vain löytyy markkinoita ja tuollainen sataantuhanteen laitteen markkinabisnes varmaan saattaisi jotain tahoa kiinnostaakin

todellakin alkoholi aiheuttaa paljon onnettomuuksia tuossa juuri ennen vappua tulikin julkisuuteen tieto että viime vuonna menehtyi neljäkymmentäyhdeksän ihmistä ja joka viidennessä kuolonkolarissa alkoholi on mukana ja tässä on havaittavissa pienoista kasvua toki siellä liikenteessä ei ainoastaan se alkoholi vaan myös lääkkeet ovat yksi tekijä alkolukko ei varmaankaan niitä lääkkeitä sitten sitten siitä henkilöstä pysty löytämään mutta kyllä meillä on paljon semmoisia asioita jotka pitäisi pitäisi saada kuntoon suomessa en tiedä minkä näköinen se alkolukkolaite on en ole koskaan sitä nähnyt eli ei se varmaan hirveän yleinen kyllä

kyllä että tämän lakiesityksen myötä tämä laite nyt sitten lisääntyisi ja ja saisimme edes sillä sitten jonkunlaista suojaa ja turvaa tuonne liikenteeseen jokaisen alkoholin takia uhriksi joutuneen ihmisen kohdalla se tilanne on katastrofaalinen niin uhrille kuin hänen omaisilleen ja läheisille myös

arvoisa rouva puhemies poliisilla on mielestäni mahdollisuus kehittää työprosessejaan rattijuopumustapauksissa ja siten tehostaa merkittävästi työtään tällä hetkellä poliisilla kuluu työaikaa rattijuopumusten käsittelyssä erityisesti tekopaikan ja poliisiaseman välisen ajomatkan suhteen tarkkuusalkoholimittarit ja toimivat tietoliikenneyhteydet on saatava pikaisesti poliisiautoihin tällöin poliisin työaika ei kulu maantiellä rattijuoppojen kuljettamiseen ja tietokoneen etsintään myös esitutkinnan resurssipula ja ruuhkaisuus pidentävät tutkinta aikaa joskus kohtuuttomasti lainsäädäntö tulisi muuttaa työprosesseja tukevaksi ja tietoliikenneaikakauteen soveltuvaksi soveltuvaksi erityisesti työprosessien nopeuttamiseksi poliisilla tulisi olla oikeus kirjoittaa rangaistusvaatimus suoraan tien päällä rattijuopumustapauksessa silloin kun näyttö on kiistaton tällöin vain jälkinauttimistapaukset ja yksi pilkku kaksi promillea ylittävät sekä toistuvasti tekoihin syyllistyneet rattijuopumustapaukset menisivät edelleen täydelliseen esitutkintaan sekä tuomioistuimien ratkaistaviksi rattijuopumustapauksissa tien päällä tapahtuva pikakäsittely vapauttaisi kenttäpoliisin työpanosta muuhun liikennevalvontaan sekä järjestyksenpitotehtäviin samaan aikaan poliisin tutkintahenkilöstö voisi keskittyä muiden rikosten tutkintaan tällainen työprosessien kehittäminen säästäisi yhteiskunnan ja samalla veronmaksajien varoja säästöä syntyisi erityisesti syyttäjä ja tuomioistuinkäsittelyissä tarkkuusalkoholimittarit olisi hankittava myös kaikkiin suurimpiin poliisiveneisiin

arvoisa rouva puhemies rattijuoppo kokee usein suurta häpeää ja syystäkin mutta samalla häpeää rattijuopon perhekin tällä alkolukolla voitaisiin poistaa tiettyä häpeää varsinkin lapsilta jos se isä on tehnyt yhden virheen vähän niin kuin puolivahingossa eikä pääsekään lasta viemään harrastuksiin tämä alkolukko pystyisi mahdollistamaan että hän voisikin viedä lapsen tulevaisuudessakin harrastuksiin kun kortti pysyy

ilmastointikin oli lisävaruste ja sitä pidettiin kalliina ja ja nykypäivänä se on ihan yleinen jokaisessa autossa ja on harvinaisuus ettei sitä ole niin tulevaisuudessa todennäköisesti tämä alkolukkokin tulee olemaan jokaisessa autossa

arvoisa rouva puhemies edustaja juvonen poistui juuri salista mutta hän kysyi minkälainen laite on alkolukko meistä aika moni on tuolla liikenteessä päässyt poliisin ratsian yhteydessä puhaltamaan vastaavantyyppiseen laitteeseen niitä on toki muitakin laitteita kuin poliisiautoissa on samanlainen kuin mitä poliisilla tuolla liikenteessä puhalletaan siihen noin kolmen sekunnin puhallus ja se tunnistaa hengitysilmassa olevan alkoholin määrän ja siitä välittyy tieto joko johdinta pitkin taikka langattomana autoon missä on magneettilukko starttimoottorissa tämän laitteen asentaminen autoon kestää noin vajaan tunnin tunnin verran ammattilaiselta ja itse laite ei kyllä todellakaan tänä päivänä ole kovin kallis näitä vastaavanlaisia puhallettavia laitteitahan löytyy huoltoasemilta ne eivät tietenkään ole tarkkuudeltaan aivan samaa luokkaa mutta nykytekniikalla varmaan pystytään laittamaan niin että luotettava tarkkuus näistä laitteista löytyy ei ole kustannuskysymys missään nimessä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

rouva puhemies vaikka orjuus on periaatteessa lakkautettu elää orjuuden kaltaisissa oloissa kuitenkin miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa nykyajan orjuutta ovat esimerkiksi velkaorjuus ihmiskauppa lapsityövoiman käyttö ja pakko avioliitot riistoille alttiimpia ovat aina yhteiskunnallisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kuten naiset ja lapset ilon arvion mukaan pakkotyön uhreja on tällä hetkellä koko maailmassa lähes kaksikymmentäyksi miljoonaa joista naisia ja tyttöjä on yksitoista pilkku neljä miljoonaa uhreista neljä pilkku viisi miljoonaa henkilöä on seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä pakkotyössä ihmiskauppa kohdistuu erityisesti naisiin ja lapsiin ihmiskaupalla tarkoitetaan ihmisen myymistä esimerkiksi prostituutioon seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai pakkotyöhön myös elinkauppa voi olla ihmiskauppaa pakkotyön pahimpia muotoja on lapsityövoiman käyttö lasten työolosuhteet ovat usein hyvin huonot korvaukset vähäisiä tai olemattomia ja heidät alistetaan terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisiin oloihin ihmiskauppa on yksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimmista toimintamuodoista joka koskettaa myös suomea suomen suomen arvioidaan olevan kauttakulkumaana vuosittain jopa sadoille ihmiskaupan uhreille ja osalle myös kohdemaa hallituksen esitys pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta voimaansaattamisesta on kannatettava

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä tilintarkastuslain uudistuksen yhteydessä sisältönä on monta asiaa ja ja direktiivin kautta myös tämmöistä uudistamistarvetta tätä päälinjaa voi hyvillä mielillä tukea siellä on monia asioita jotka vaikuttavat myös pienyrittäjien arkeen haluan kiinnittää hallituksen huomion yhteen asiaan jota olisin kyllä toivonut tässä yhteydessä myös korjattavan ja se liittyy viime kaudella olleeseen hallituksen esitykseen jota ministeri ihalainen vähän reilu vuosi sitten tammikuussa kaksituhattaviisitoista esitti tämän esityksen pääasiallinen sisältö on se että tilintarkastajille olisi laadittu velvollisuus ilmoittaa talousrikosepäilyistä asianomaisille viranomaisille tällä hetkellä tällaista velvollisuutta harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ei tilintarkastajilla ole laki on ollut käytössä ruotsissa vuodesta kaksituhatta alkaen hyvällä menestyksellä ja toivon joku päivä näkeväni että tällainen vastaava laki myös suomessa säädetään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen ja yhdeksännestä asiasta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kahdeksan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä ensimmäisen puheenvuoron käyttää valiokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen olkaa hyvä

arvoisa puhemies tulin tähän käyttämään tämän esittelypuheenvuoron joka on kuitenkin ehkä enemmän tämmöinen oikaisupuheenvuoro tässä kohtaa koska lehdistössä on ollut niin paljon väärää tietoa tietoa tästä hallituksen esityksestä ja tästä mietinnöstä tämä on siis tässä vaiheessa tämä ensimmäinen vaihe vain ja ainoastaan tähän

ilmoituskäytäntöön siirtymisestä ei mistään muusta keskustelua käytiin jo hyvinkin paljon siitä kakkosvaiheesta vaikka koko esitystä ei ole se oli hyvin paljon tämmöisenä

tuntemuksien purkauksen kohteena voidaan sanoa näin mutta nyt tosiaan tämä kyseinen hallituksen esitys ja mietintö on vain ja ainoastaan tästä ilmoituskäytäntöön siirtymisestä kuitenkin valiokunta piti piti tärkeänä että nostetaan näitä huolia joita jo nostettiin niitten keskustelujen ja asiantuntijalausuntojen yhteydessä esille ja joita mahdollisesti on tulossa seuraavassa vaiheessa esiin ja ne ovat luettavissa luettavissa mietinnöstä mutta näihin oikaisuihin kun lehdet kirjoittavat että tämä avaa kilpailua ja niin edespäin niin postin kilpailu on avattu jo tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä tähän on matkan varrella tehty vielä helpotuksia ja lievennyksiä joilla tälle alalle kilpailun aukaisun jälkeen on ollut helpompi päästä näitä on tapahtunut muun muassa kaksituhattakaksi ja kaksituhattayksitoista näitä on matkan varrella tehty ja tämä on ikään kuin jatkumo jatkumo siihen näistä asiantuntijalausunnoista on vedettävä tämmöinen yhteenveto että lähes kaikki asiantuntijat ovat kannattaneet tätä hallituksen esitystä ja tähän ilmoituskäytäntöön siirtymistä mukaan lukien posti itse

oikeastaan kriittisin lausunto on tullut sitten liittojen toimesta

voi tulkita niin niin että se on ehkä ainoa ainoa tämmöinen ei kannattava esitys mutta sielläkin varovaista hyväksyntää on mutta tämäkin oli tosiaan enemmän vielä tuntemattomasta kakkosvaiheesta johtuen tämä ensimmäinen vaihe on vain ja ainoastaan tästä ilmoitusmenettelyyn siirtymisestä tämä ei vaikka asiantuntijat ovat lähes yksimielisiä valiokunnan jäsenten keskuudessa ollut sitten tässä on hylkäysesitys

haluaako ministeri tässä vaiheessa vai kuunteletteko puheenvuorot

arvoisa puhemies käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle postilain muuttamisesta eduskunnalla on on ollut käsiteltävänään uudistus jossa nykyisestä hallinnollisesti raskaasta valtioneuvoston myöntämiin postilupiin perustuvasta järjestelmästä siirryttäisiin kevyempään ilmoituksenvaraiseen järjestelmään valiokunta käsitteli esityksen ripeästi ja siksi haluankin kiittää liikenne ja viestintävaliokuntaa nopeasta käsittelystä jolla mahdollistetaan aito normien purkaminen esitystä valmisteltaessa pyysimme lausuntoja eri markkinatoimijoilta ja ja viranomaisilta ja lähes kaikki lausunnon antaneet pitivät esityksen tavoitteita normien purkamisesta hallinnollisen taakan vähentämisestä ja postiyritysten alalle tulon esteiden madaltamisesta kannatettavina

pystyä jatkossakin varmistamaan kansalaisille laadukkaat ja edulliset postipalvelut koko maassa valiokunta toi esiin myös postilain uudistamisen toisen vaiheen jota valmisteltaessa tullaan turvaamaan turvalliset ja laadukkaat postipalvelut kaikille suomalaisille arvoisa puhemies kuten edellä todetusta on käynyt varmasti ilmi olen tyytyväinen siihen miten postilakiesitys käsiteltiin eduskunnassa näen että muutos on askel kohti uudenlaisia postipalveluita joista tulevat hyötymään sekä postiyritykset että niiden asiakkaat laadukkaina ja monipuolisina postipalveluina koko maassa kiitos

arvoisa puhemies arvoisa ministeri

on että lakiesitys poistaisi kaikki nykyistä toimilupajärjestelmää koskevat vaatimukset postitoiminnan säännöllisyydestä ja laadusta yrityksen riittävistä resursseista sekä pitkäjänteisestä postitoiminnan järjestämisestä muutoksen myötä uusi yritys voisi myös lopettaa postipalveluiden tarjoamisen asiakkailleen kahden viikon varoitusajalla kilpailun laaja avaaminen söisi postin toimintamahdollisuuksia uudet toimijat voisivat ilman yleispalveluvelvoitteen rasitetta kääriä kermat päältä ja keskittyä kannattaviin alueisiin ja voittoisiin tuotteisiin kuten yritysten kirjeisiin viime vaalikaudella arvioitiin tämän valtiolle miljoonien eurojen kustannukset jotka tulisi maksaa yleispalveluvelvoitteesta vastaavalle postille eli jatkossa valtion olisi turha odottaa osinkoa postilta viime vuodelta valtion kassaan tuli postilta osinkoa kahdeksantoista miljoonaa euroa jatkossa nuo eurot kilahtavat yksityisiin pusseihin arvoisa puhemies kansanedustajat edustavat kansaa ja on ajettava yhteistä etua ei pienen piirin etua tämä postilain muuttaminen ei tule hyödyttämään kansalaisia päinvastoin kansalaisten postipalvelut tulevat mitä todennäköisimmin heikkenemään kun nykyisen palvelutason taloudellinen pohja murenee alta pois riittävien ja yhdenmukaisten postipalveluiden varmistaminen koko maassa on nyt ja tulevaisuudessa valtion tehtävä uudet toimijat keskittyvät kannattavaan yrityspostiin kaupunkialueilla eivätkä hoitaisi perille harvaan asutun seudun asukkaiden posteja tämän lakimuutoksen seurauksena saatamme päätyä siihen että harvaan asutulla alueella ei enää jaettaisi postia viitenä arkipäivänä viikossa vaan harvemmin koska rahat hoitaa palvelua viedään postilta ihmiset laitettaisiin eriarvoiseen asemaan eri puolilla suomea eun postidirektiivin mukaan viiden päivän jakelusta voi poiketa vain poikkeukselliseksi katsotuissa tilanteissa tai maantieteellisissä olosuhteissa tämäkö on sipilän hallituksen aluepolitiikkaa kuritetaan maaseudun ihmisiä eikö heille kuulu myös tämä julkinen palvelu nyt aluepolitiikka väistynyt markkinoiden tieltä ja alueellisen tasa arvon edistäminen lakaistu maton alle politiikassa on aina vaihtoehtoja vaikka hallitus yrittääkin väittää muuta hallitus vie tällä hetkellä suomea aivan väärään suuntaan mutta suunta voidaan ja se pitää kääntää ja sen vuoksi tulemme esittämään tämän lakiesityksen hylkäämistä

luvun kahdennessatoista pykälässä euroopan ihmisoikeussopimuksen kymmenennessä artiklassa sekä euroopan unionin perusoikeuskirjan yhdennessätoista artiklassa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä postin työntekijöilläkin on nämä perusoikeudet heillä on oltava oikeus asiallisesti totuudenmukaisesti ja perustellusti arvostella työnantajaansa kun siihen aihetta on arvoisa puhemies viime syksynä tehdyn postin henkilöstökyselyn tulokset tukevat käsitystä huonosta johtamisesta myös muista valtionyhtiöistä on tullut vastaavaa viestiä työntekijä tuntuu olevan postissa yrityksen pahin vihollinen työntekijät ovat kokeneet että heitä on uhkailtu kiristetty ja syyllistetty nyt tämä vaientamisen toimintatapa postin asioissa on levinnyt myös meihin kansanedustajiin pääministeripuolueen toimesta tämäkö on vallassa olevien johtamistyyli kansanedustajilla on laajennettu sananvapaus kansanedustajalla on perustuslain mukaan eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä ja arvostella yhteiskunnallisia epäkohtia tai vallankäyttäjiä pääministeri omistajaohjaa valtionyhtiöitä ja on aivan aiheellinen kysymys miksi henkilöstöpolitiikka on huonontunut postissa miksi pääministeri ei ole vaatinut hyvää henkilöstöpolitiikkaa ihmisiä irtisanotaan samaan aikaan kun otetaan vuokratyöntekijöitä ja johtaja saa palkkaa viisikymmentätuhatta euroa kuukaudessa työntekijöille ei myöskään kerrota mitään ja heillä on tunne ettei heitä enää arvosteta kaikkien valtionyhtiöiden on oltava esimerkillisiä henkilöstöpolitiikassa ja kohtuullisia johdon palkoissa tämä on sdpn yksi tavoite valtion omistajapolitiikan kehittämiseksi sellainen valtion omistajapolitiikka joka perustuu nollatuntisopimuksiin ja palkansaajien halpuuttamiseen ei ole kestävällä pohjalla se ei saa aikaan kasvua ja työllisyyttä ihminen jolla ei ole varmuutta palkastaan ei rakenna taloa ei käytä rahaa yrityksiltä ostettaviin palveluihin ei osta ja kuluta tällöin eivät pyörät pyöri vaan ne pysähtyvät niin kuin nyt on suomessa käynyt onneksi ammattiliitto sai pitkän oikeustaistelun kautta laitettua kuriin hintoja polkevat ilmaisjakelufirmat oli ehkä suurempi teko postin kilpailukyvyn kannalta kuin yksikään postin johdon teko

arvoisa puhemies kuten kuulitte yksi tämän vastalauseen allekirjoittajista piti äsken puheen ja liittymä tähän hallituksen esitykseen on kohtalaisen ohut ohut elikkä tämä kuvaa hyvin tämän asian asian käsittelyä ja etenemistä varsinaiseen asiaan näihin byrokratianpurkutalkoisiin ilmoittamismenettelyyn

toki hienoa että hän ehti olla lähti nyt pois eikä jäänyt kuuntelemaan tätä keskustelua hän jos joku tietää omasta siviiliammatistaan johtamisesta ja olisi voinut täällä ehkä valottaa myöskin sitten siitä kun postin johtamisessa on kieltämättä ollut paljon kyseenalaisia piirteitä millä tavalla yritysmaailmassa noin muuten esimerkillä johdetaan postin kilpailukyky on ollut suurissa hankaluuksissa jo pitkään ja nyt puhun täällä postin hallintoneuvoston jäsenenä en en kuulu liikenne ja viestintävaliokuntaan mutta tunnen hyvin tämän asian läpikotaisin tuon hallintoneuvoston työn kautta tässä valiokunnan oppositioryhmät ovat tehneet yhteisen hylkäysesityksen ja kyllä tämä on ihan paikallaan kun katsotaan että tämä postilaki on hyvin ristiriitainen markkinoiden kannalta

pääsääntöisesti valiokunta kannattaa sitä että korostetaan vapaata ja esteetöntä tasapuolista kilpailua valiokunnan mietintö asettaa postilain uudistuksen toiselle vaiheelle kuitenkin odotuksia yleispalveluvelvoitteesta ja kansalaisten palvelusta ja sitä korostetaan tässä lausunnossa erittäin voimakkaasti että yleispalveluvelvoite pitää säilyttää ja sen pitää kohdella kansalaisia tasapuolisesti mutta kun tämä yhtälö ei oikein toimi valiokunnan mietinnössä todetaan että postin jakeluverkostoa voidaan pitää yhteiskunnan perusinfrastruktuurina ja postin jakelulla on kansalaisten ja yritystoiminnan kannalta keskeinen merkitys tämä on totta myöskin monet viranomaistoiminnot perustuvat edelleen kirjejakeluun valiokunta korostaakin että sääntelyn keventämisestä ja markkinatilanteen muuttumisesta huolimatta on tärkeää pystyä jatkossakin varmistamaan kansalaisille luotettavat laadukkaat ja edulliset postipalvelut koko maassa nyt ministeri berner lähti pois ja valiokunnan puheenjohtajakin taisi lähteä pois ja nyt ei kukaan ole vastaamassa sitten siihen miten tämä yhtälö ihan aidosti toteutetaan toiveet ovat suuret halutaan vapauttaa halutaan pitää mutta tuntuu siltä että tässä laukattaisiin kahdella hevosella hevoset lähtevät kohta eri suuntaan ja se ratsastaja siinä putoaa maahan pyllylleen

arvoisa puhemies täsmällinen ja virheetön postinjakelu on osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria on ollut vuosikymmenten jopa vuosisatojen ajan ja vaikka moni meistä suomalaisista haluaisi hoitaa mahdollisimman suuren osan asioinnistaan verkossa paperiin koskematta monien viranomaisten ja yritysten ja ja jopa pankkien kanssa asioiden hoitaminen edellyttää edelleen kohtuullisen nopeaa ja ehdottoman virheetöntä postin kulkua ettei tule vastaan sellaisia tapauksia joista kerroin tämän hallituksen

sillä me emme ole suomessa olleet valmiita luopumaan paperiasioinnista tanskan tavoin tanskassahan tilanne on se että kansalaiset ja yritykset on lailla velvoitettu asioimaan viranomaisten kanssa vain sähköisesti ja viranomaisilta saa paperipostia vain poikkeustilanteissa esimerkiksi jos henkilöllä on sairaus joka estää tietokoneen käytön koska postin luotettavuus on siis edelleen yhteiskunnan toiminnalle välttämätöntä postin toimintaa on syytä säädellä ja valvoa samanlaisella tarkkuudella kuin muutakin kriittistä perusinfrastruktuuriamme tästä syystä pelkkä ilmoitus ei mielestäni ole riittävä menettely postitoiminnan aloittamiseksi jos jotain menee pieleen jälkien korjaaminen vie aikaa ja tulee kalliiksi siksi uusien postipalveluita tarjoavien yritysten kestävä toimintakyky ja luotettavuus on kyettävä arvioimaan etukäteen ennen toiminnan alkamista onko esimerkiksi kirjesalaisuus hoidettu asianmukaisesti miten on henkilötietojen osoitetietojen tietoturva hoidettu miten tehdään osoitteenmuutokset miten kuljetetaan palautettavat palautettavat viestit tai väärään osoitteeseen menneet viestit tai väärillä osoitetiedoilla tehdyt viestit kaikki nämä on pystyttävä ensin arvioimaan ennen kuin postitoiminta voidaan aloittaa toiseksi on muistettava että suurin osa suomesta melkein koko suomi on harvaan tai hyvin harvaan asuttua seutua jossa postin laatikkokanto ei ei ole mitenkään taloudellisesti kannattavaa nämä alueet eivät tule yksityisiä postipalveluyrityksiä kiinnostamaan nämä alueet jäävät siis esimerkiksi yleispalveluvelvoitteen hoitaakseen saavan yrityksen käytännössä meidän vanhan postin hoidettaviksi ellei sitten valtio rupea ostamaan näitä yleispalvelupalveluita joka tapauksessa näiden haja asutusalueiden kannattamattomien postipalveluiden vuoksi posti ei kykene kilpailemaan myöskään taajamissa koska sen hinnat eivät voi mitenkään olla kilpailukykyisiä sellaisten yhtiöiden kanssa jotka vain taajamissa ja keskittyvät kannattaviin yrityskirjeisiin tai sitten postia pitää kieltää harjoittamasta kannattamatonta toimintaa tai se kannattamaton toiminta on sitten rahoitettava jollain muulla tavalla arvoisa puhemies pahoin pelkään ja tämä on nyt sitten spekulointia tämä ei vielä tässä esityksessä ole kuten valiokunnan puheenjohtaja muistutti että tätä menoa meillä ei pian ole postipalveluita kuin taajamissa tai sitten harvaan asuttujen alueiden postit kuljetetaan valtion tilaamana palveluna kerran tai kaksi viikossa näiden edellä mainittujen seikkojen johdosta myös vihreä eduskuntaryhmä tulee yhtymään edustaja taavitsaisen mainitsemaan hylkäysesitykseen

arvoisa rouva puhemies on aivan totta että tätä postipalveluiden kehittämistä on tehty vuosikymmeniä ja on synnytetty asiamiesposteja ja niin edelleen purettu normeja moniin asioihin on löytynyt matkan varrella varmasti asialliset perustelut ja ajassa pitää elää mutta mutta silti postitoimi pitäisi nähdä kokonaisuutena tässä postilain ensimmäisen lakiuudistuksen vaiheessa täytyy muistaa että perästä syksyllä ilmeisesti on tulossa postilain toinen vaihe

jäänkin jo tässä vaiheessa vähän pohtimaan sitä miten tässä toisen vaiheen kohdalla tulee käymään millä tavalla hallitus sisällään tulee kipuilemaan siinä kun postipalveluiden osalta murretaan postin perinteisiin tehtäviin ja velvollisuuksiin liittyvää lainsäädäntöä syntyykö kermankuorintaa sitä on tässä eduskunnassa epäilty pitkään ja tämän ensimmäisenkin vaiheen jälkeen se kysymys vain entisestään vahvistuu on helppo ymmärtää vastalauseen allekirjoittajien näkemyksiä jo tässä vaiheessa posti on suomen suurin työnantaja yli kahdellakymmenellätuhannella työntekijällä kyse ei ole siis mistään pienestä toimijasta voin sanoa näin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana että postin toimintaa voidaan tietenkin kuluttajan näkökulmasta katsoa monesta näkökulmasta niin kirjepostin pakettipostinkin osalta mutta yksi postissa kuljetettava asia on kertausharjoituskutsut jos tulevaisuudessa tullaan siirtymään mahdollisesti kolmen päivän jakeluun niin on ihan perusteltua jo nyt kysyä millä tavoilla samaan aikaan kun yritetään kehittää valmiuden kohottamiseen liittyvää lainsäädäntöä nopeampiin kertausharjoituskutsuihin ja postilaki tulee vaikeuttamaan reserviläisten kertausharjoitukseen kutsumista

arvoisa puhemies niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan kertoi tämä ilmoituskäytäntöön siirtyminen on tämän kyseisen esityksen se pääasiallinen sisältö itse en näe siinä mitään ongelmaa ilmoituskäytäntöön voidaan siirtyä ja näin helpottaa byrokratiaa jo nykypäivänä lehtiyhtiöt monella alueella hoitavat jakelua ja näin ollen niillä alueilla ei tällaista muutosta juurikaan tule tapahtumaan on totta että varmaan tämän hallituskauden aikana tulee toinen vaihe tänne

käsittelyyn ja siinä yhteydessä tulee sitten määrittää ja tarkasti miettiä mikä on tämä yleispalveluvelvollisuus kuinka monena päivänä viikossa kirjeitä jaetaan tässä edustaja kari otti esille tämän kertausharjoituskutsun se on hienoa jos se tulee mutta jos siirrytään vaikka kolmeen päivään niin käytännössähän siinä vain päivän myöhästyy kutsu että en usko että suomen maanpuolustus kaatuu siihen päivän viiveeseen mutta toki tämä on asia mikä pitää huomioida siinä kakkosvaiheen käsittelyssä

sananvapauden päivänä täällä salissakin sana on toki vapaa mutta hiukan ihmettelen edustaja taavitsaisen näkemystä tästä ja sananvapauden menettämisestä mikä yhteys sillä tähän oli sitä yhteyttä en oikein havainnut tästä hallituksen esityksestä

normienpurkuhankkeeseen tässä on valiokunta harvinaisen laajasti kyllä kuullut

ja tämä on aika yksimielinen ollut niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tuossa toi toi esiin tämä keskustelu mitä täällä nyt on käyty hyvin läheisesti liippaa minun kotiseutuani meillä ylivieskassa vastaavaa keskustelua käytiin noin kaksi vuotta sitten kun meillä siirtyi lehdenjakelu yksityiselle yritykselle se sama huoli oli silloin nyt jää harvaan asuttujen alueiden ja laita alueiden posti jakamatta mutta ainakin tällä hetkellä kaikki

tähän jakelupalveluun mitä tehdään posti käy muun muassa meidänkin postilaatikollamme muutaman kerran viikossa ei enää joka päivä koska sitä kirjepostia ei ei enää kulje sitä samaa määrää mitä on aikaisemmin kulkenut itse näkisin että tämä tämä esitys ja varsinkin tämä mietintö on harvinaisen hyvin tehty ja olen kyllä hyvin mielelläni kannattamassa tätä mietintöä ensimmäiseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä tämän esittelee valiokunnan puheenjohtaja edustaja haatainen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies eduskunta hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan ykn yleissopimuksen maaliskuussa kaksituhattaviisitoista ja silloin edellytettiin että ennen yleissopimuksen ratifioinnin loppuunsaattamista pitää varmistaa että sopimuksen neljännentoista artiklan ratifioinnin edellytykset täyttyvät kansallisessa lainsäädännössä

tässä lainsäädännössä varsin yksityiskohtaista valiokunta korostaakin sitä lähtökohtaa että ehdotetut toimenpiteet ovat kehitysvammaisten erityishuollossa viimesijaisia siis nämä rajoitustoimenpiteet ja ovat käytettävissä vain silloin kun muut toimet eivät ole riittäviä ja vain välttämättömän ajan valiokunta pitääkin välttämättömänä että erityishuollossa jatkuvasti pyritään vähentämään rajoitustoimenpiteiden tarvetta käyttämällä ja kehittämällä erilaisia ennaltaehkäiseviä toimintatapoja ja edistämällä kehitysvammaisten mahdollisuuksia normaaliin elämään

nämä valiokunnan valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon perustuslakivaliokunta piti asian luonteen vuoksi välttämättömänä että sosiaali ja terveysvaliokunta saattaa sääntelyn perustuslakivaliokunnan uudelleenarvioitavaksi jos valiokunta päätyy ehdottamaan lakiin uusia säädöksiä rajoitustoimenpiteiden käytöstä sosiaali ja terveysvaliokunta ehdotti mietintöluonnoksessaan perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta hallituksen esityksen säännöksiä muutettavaksi mietintöluonnos sisälsi muun ohella laajat säännösehdotukset rajoitustoimenpiteistä tämän vuoksi sosiaali ja terveysvaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnalta uutta lausuntoa mietintöluonnoksen muutoksista tuohon hallituksen lakiehdotukseen perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotus siis tämä valiokunnan muutettu ehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mutta se piti perusteltuna lakiehdotuksen täydentämistä sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään ottanut huomioon nämä perustuslakivaliokunnan lausunnot ja täydentänyt lakiehdotusta ja sen perusteluja arvoisa puhemies kehitysvammalakiin ehdotettujen muutosten tarkoituksena on nyt tukea ja edistää erityishuollossa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista niin että jokaisella erityishuollossa olevalla kehitysvammaisella henkilöllä on mahdollisuus täysimääräiseen osallistumiseen yhteiskunnassa

edellyttää merkittävää panostamista lain toimeenpanoon ja erityisesti koulutukseen ja ohjaamiseen muutoksista on myös tiedotettava ymmärrettävässä muodossa palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen valiokunta katsoo vammaisjärjestöjen tavoin että itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentäminen liittyvät myös asenteisiin toimintatapoihin ja ja palveluiden rakenteisiin joihin on välttämätöntä vaikuttaa

asiasta seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus seuraa tarkoin lainsäädännön vaikutuksia kehitysvammaisten oikeuksien toteuttamiseen ja jatkaa itsemääräämisoikeutta koskevan säätelyn kehittämistä tämä esitys muutoin valiokunnassa käsiteltiin yksimielisesti kiitos

arvoisa puhemies

tämä laki antaa kehittämiselle ja muutoksille reunaehtoja yksi kehitettävä asia olisi luopua puhumasta asumispalveluyksiköistä ja puhua mieluummin yhteisökodeista koska sanoilla on merkitystä mutta laki ei todellakaan yksin riitä ja siksi sosiaali ja terveysvaliokunnan ponsiehdotus siitä että lainsäädännön vaikutuksia kehitysvammaisten oikeuksien toteutumiseen seurataan ja ja itsemääräämisoikeuden kehittämistä jatketaan on erittäin kannatettava haluan tässä vielä nostaa esille myös perustuslakivaliokunnan lausunnon viimeisen kappaleen jossa sanotaan kaksi perustavanlaatuista asiaa ensinnäkin siellä sanotaan että rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain laissa säädetyin edellytyksin ja että rajoitustoimenpiteitä ei saa käyttää minkään muun syyn vuoksi esimerkiksi henkilökunnan vähäisyys tai muiden vastaavien taloudellisten tai toiminnallisten edellytysten puuttuminen eivät ole peruste käyttää rajoitustoimenpiteitä minusta on hyvä että se on näin ponnekkaasti sanottu toiseksi perustuslakivaliokunta perustuslakivaliokunta korostaa että rajoitustoimenpiteiden käyttäminen on aina viimesijainen keino tässä lauseessa korostuu työntekijöiden ammattitaito ammattitaitoisilla työntekijöillä on työkalupakissaan laajemmat keinovalikoimat kohdata kehitysvammaisia henkilöitä tasa arvoisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen hoito ja hoivatyössä ei voi työskennellä kuka tahansa siellä tarvitaan ammattitaitoa ja osaamista

itsemäärääminen on yhteiskunnassamme ja hoito ja hoivakäytänteissä vielä hyvin puutteellisesti toteutunut tässä tarvitaan lainsäädännön tukea jotta saadaan myöskin nämä hoitokulttuurit ja yhteiskunnan asenne muuttumaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

rouva puhemies tällä hallituksen esityksellä täydennetään työeläkelaitosten riskienhallintaa koskevia säädöksiä eli eläkelaitosten pitää laatia säännöllisesti riski ja vakavaraisuusarvio osana riskienhallintaa tämä arvion tekeminen korostaa osaltaan eläkelaitoksen hallituksen vastuuta sijoitustoiminnasta tämä koskee yksityisten alojen eläkelaitoksia sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi että vastaava velvoite olisi aiheellista säätää koskemaan myös kevan sijoitustoimintaa ja pitää tarpeellisena tähän tähtäävän lainvalmistelun aloittamista tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan myös jatkettavaksi määräaikaista lakia jolla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöinä oleville asunto osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö kiinteistösijoituksissa ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaviisitoista alkaen esityksessä nykyisen määräaikaisen lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella eli kaksituhattayhdeksäntoista loppuun talousvaliokunta lausunnossaan esitti määräaikaa pidennettäväksi esimerkiksi neljällä vuodella saimme stmstä ministeri mäntylän kirjelmän jossa ministeriö esitti sosiaali ja terveysvaliokunnalle määräaikaisen lain voimassaoloa jatkettavaksi hallituksen esityksessä ehdotetun sijasta vuoden kaksituhattakaksikymmentäkaksi loppuun sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tämän määräajan pidentämistä esitetyin perustein tarpeellisena ja ehdottaa toisen lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen muuttamista ministerin kirjelmässä ehdotetulla tavalla tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen